ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia sari essayah pyytää vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän niitä paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon jotka eivät siellä vielä ole pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja

parantaviksi esityksiksi olette toivoneet että työmarkkinajärjestöt tekisivät paremman ehdotuksen kuin teidän oma pakkoon perustuva esityksenne joka on epäoikeudenmukainen poliiseja palomiehiä sairaanhoitajia kaupan kassoja satojatuhansia muita työssä käyviä kansalaisia kohtaan tänään sak on on pyytämänne työmarkkinaratkaisuehdotuksen tehnyt tämä ratkaisu on parempi ja ja oikeudenmukaisempi kuin teidän oma ehdotuksenne tämä parempi ehdotus ei leikkaa tuhansia euroja suomalaisten työntekijöitten ansioista ja tämä ehdotus nostaa tuottavuutta sekä parantaa kilpailukykyä neljä prosenttia heti tämä ehdotus takaisi työrauhan ja ja palkkamaltin jatkumisen nyt kysyn teiltä arvoisa pääministeri vedättekö te nyt nämä pakkolait pois

arvoisa puhemies kuten tuossa jo hetki sitten totesin niin tervehdin ilolla tätä neuvotteluavausta tätä ehdotusta mikä on nyt pöydällä ja olen patistellut työmarkkinajärjestöjä nyt istumaan neuvottelupöytään meillä on ensi viikon keskiviikkona täällä tiedonanto tästä hallituksen paketista ja ja käytännössä aikaa maanantaina kello kuuteentoista saakka löytää parempi ratkaisu tähän mielihyvin otan paremman ratkaisun vastaan niin kuin olen monta kertaa toivonut toivon että tämän avauksen pohjalta minkä sak nyt on tehnyt pystytään sitten sellainen löytämään maanantai iltapäivään mennessä
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

puhemies perinteisesti tämmöiset esitykset tulisivat yhteisesti työnantaja ja palkansaajapuolelta nyt tällä hetkellä työnantajapuolta ei tunnu tunnu neuvottelutoiminta kiinnostavan herra pääministeri tiedättekö miksi näin on minä oikeastaan kerron sen teille työnantajan ei tarvitse neuvotella sillä hallitus on ottanut elinkeinoelämän keskusliiton asiamiehen roolin tässä kokonaisuudessa te olette antaneet työnantajille kaiken sen mitä työnantajat ovat toivoneet arvoisa pääministeri entinen ekn työmarkkinajohtaja lasse laatunen totesi eilen aamulehdessä näin en ole neuvottelijana joutunut koskaan epäilemään palkansaajan kädenpuristusta te lupasitte ottaa vastaan ehdotuksen palkansaajapuolelta ja olette olleet valmiita luopumaan pakkolakipaketista herra pääministeri voidaanko teidän kädenpuristukseenne

arvoisa puhemies odotan tietenkin nyt että neuvottelut alkavat ja jatkuvat tiedän että parasta aikaa työmarkkinajärjestöt ovat koolla ja neuvottelevat tältä pohjalta mikä on hyvä asia odotan että sieltä tulee yhteinen ehdotus sitten maanantaina kello kello kuuteentoista mennessä

löytää ratkaisuja ilman että me syytämme tässä ketään jos ei sitä ratkaisua synny neuvottelemalla niin sitten hallituksen täytyy edetä omilla käytettävissä olevilla keinoilla vielä näihin pakkolakeihin niin kai kaikki lait ovat pakollisia ei punaista päin saa ajaa ja niin edespäin kyllä kyllä lait ovat pakottavia

puhemies kuulosti hyvältä että pääministeri odottaa työmarkkinajärjestöiltä nyt rakentavaa neuvottelua katson itse mittakaavaa minkä nyt sak esitti että neljä pilkku kaksi prosenttia ja kilpailukyvyn parantuminen heti sen tyyppistä epävarmaa hyppyä mitä hallituksen esitys pitää sisällään joka joutuu käymään perustuslakivaliokunnan lävitse ja jollei sopua synny on iso riski että syntyy äärimmäisen vakava työehtosopimuskierros vuoden päästä jos sak esittää kahdelle vuodelle äärimaltillista ratkaisua ekalle vuodelle nollasopimus ja ja toiselle käytännössä hyvin lähelle sitä niin voidaan sanoa että nämä suuruusluokat ovat lähellä toisiaan nyt vain pitää hallituksen vaikuttaa että elinkeinoelämä vedetään sieltä samasta poterosta pois mihin hallitus on nyt ekn ottanut nyt pitää myöskin elinkeinoelämältä edellyttää toimia oletteko samaa mieltä

arvoisa puhemies olen samaa mieltä neuvotteluja ei synny elleivät kaikki osapuolet ole ole hakemassa aidosti sitä ratkaisua nyt meidän pitää löytää tähän kilpailukykyyn viiden prosentin kilpailukykyhyppy sitten me tarvitsemme sen lisäksi maltillista palkkaratkaisua ja me tarvitsemme monia muita toimia jotka parantavat tuottavuutta tuolla yritysten tasolla se on lähinnä yritysten ja yhteisöjen oma tehtävä sitten se viimeinen viisi prosenttia tässä sakn esityksessä on paljon auki olevia kysymyksiä esimerkiksi siitä puuttuu tämä sotumaksujen alentamisen yksi pilkku seitsemänkymmentäkaksi prosenttia sen rahoitus tässä hallituksen esityksessä siihen on rahoitus se maksaa noin kahdeksansataa miljoonaa ja ja siihen täytyy rahat jostakin löytää

arvoisa puhemies hallitus

päättää omasta tiedonannostaan ensi viikon maanantaina klo kahdeksantoista ja tiedottaa siitä välittömästi tämän tämän jälkeen siihen saakka tilanne on auki niin kuin olen moneen kertaan sanonut olemme valmiita muuttamaan nyt pöydällä olevaa ehdotustamme mutta minulle on vastenmielistä ajatella sillä tavalla että tässä olisi joku joka hyötyy ja joku jolta on pois me me haemme nyt ratkaisua siihen että suomen työllisyystilanne paranee me haemme sataakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja se lähtee sieltä että panemme suomen kilpailukyvyn rakenteita kuntoon tämä on yksi pienen pieni toimenpide siinä kokonaisuudessa mitä mitä tarvitsemme että työllisyysaste lähtee positiiviseen kehitykseen suomessa tähän vastakkainasetteluun meidän ei pitäisi nyt langeta vaan vaan lähteä siitä että haemme yhdessä ratkaisua joka on suomen edun mukainen ja se se työtön saisi toivoa siitä että että työpaikka vielä jonakin päivänä

rouva puhemies pääministeri sipilä esittää argumentteja että vastakkainasettelua ei saa suorittaa eikä siihen pitäisi ketään pakottaa mutta en ihmettele yhtään että hakaniemessä ei suostuttu yhteiskuntasopimuksen osalta painamaan päätä siihen yhteiskuntasopimuksen giljotiiniin minkä te laitoitte sinne ylle nyt kysyn niin kuin edustaja heinäluoma edellä voisiko hallitus laittaa edes pienen toiveen kuiskata ekn korvaan etelärantaan että esittäkää te myös oma vaihtoehtonne mitenkä tästä eteenpäin mennään vai onko niin että hallitus purkaessaan tammikuun kihlauksen

arvoisa puhemies olen tänään keskustellut lauri lylyn kanssa ja hän esitti toivomuksen että voisinko olla työnantajapuoleen yhteydessä ja ja koettaa saada osapuolet neuvottelupöytään olen tuota pyyntöä noudattanut ja he istuvat tällä hetkellä neuvottelupöydässä

rouva puhemies pääministeri sipilä te toistatte koko ajan sitä että ratkaisun pitää olla maanantaina valmis yhdessä itse asiassa suomen historian suurimpia työmarkkinaratkaisuja tämä takaraja jonka te asetatte ei perustu mihinkään muuhun kuin teidän omaan omaan päätökseenne jos ajatellaan näitä pakottavia lakeja joilla te haluatte viedä pienipalkkaisilta sairaanhoitajilta palomiehiltä poliiseilta sunnuntailisät ja haluatte että ihmisillä ei ole varaa sairastaa niin näiden lakien käsittely kestää varmasti vähintään vuoden teidän pitää tehdä lakiesitykset teidän pitää tuoda ne eduskuntaan ne pitää käsitellä perustuslakivaliokunnassa mikä kiire tässä on nimittäin hallituksella on on aina oikeus ja mahdollisuus vetää oma huono lakiesityksensä pois eduskunnasta eikö näin vakavassa tilanteessa hallituksen kannattaisi nyt panostaa siihen että saadaan hyvä ratkaisu eikä jääräpäisesti viedä todella huonoa ratkaisua eteenpäin
arvoisa puhemies edustaja arhinmäki olette oikeassa juuri näin haluamme toimia olemme vapusta asti käytännössä yrittäneet hakea tähän asiaan ratkaisua neuvottelemalla ja neuvottelemalla tekemällä kompromissiehdotuksia nyt hallitus tekee oman ehdotuksensa lähtee viemään sitä eteenpäin juuri niin kuin sanoitte tulee kestämään tuonne ensi kesään saakka että nämä lait ovat valmiita

jos en maanantaina saa ehdotusta ja matkan varrella tulee joku superidea joka on parempi kuin hallituksen idea ja se on yhdessä sovittu niin aina olemme valmiita harkitsemaan myöskin matkan varrella asioita uudelleen aina olemme valmiita harkitsemaan uudelleen mutta keskiviikkona on tiedonanto ja siitä juna lähtee eteenpäin nyt sitten tämän hallituksen paketin kanssa se on se on päätetty ja sovittu myöskin eduskunnan kanssa

edustaja arhinmäki kysyi minkä takia on kiire kiire sen takia että meidän bruttokansantuote on edelleen alle sen mitä se oli vuonna kaksituhattakahdeksan kiire sen takia että meidän kasvu on hidasta kiire sen takia että meidän työttömyystilanne heikkenee jatkuvasti kiire sen takia että meillä on heikko kilpailukykytilanne kiire sen takia että me olemme tällä hetkellä euroopan sairas mies loppupelissä tämä yhtälö on yksinkertainen

arvoisa rouva puhemies tässä kun kuuntelee ja seuraa tätä keskustelua niin saa tällaisen käsityksen että ei ole vieläkään ymmärretty sitä että meidän heikko kilpailukykymme johtuu siitä että yritykset eivät pärjää pärjää vientimarkkinoilla kysyisin sitten pääministeriltä että eikö tämän logiikan mukaan kun täällä peräänkuulutetaan myöskin että yrityssektori toisi pöytään jotain vastinetta näille näille eduille mitä nyt ollaan sitten lupaamassa jos me parannamme kilpailukykyä niin eikö se sama logiikka toimi sitten myöskin että suomi on valmis auttamaan pakolaisia mutta samalla me vaatisimme heiltä jotain vastinetta siitä että me autamme heitä siis eikö

ole sitä nimenomaan että haetaan yrityksille parempaa kilpailukykyä ja siinä tilanteessa me emme voi edellyttää että yritykset laittaisivat jotain omaa pöytään

arvoisa puhemies kyllä lähdemme siitä että että yritysten kilpailukyky paranee yritykset lähtevät työllistämään investoimaan suomeen kun tämä ilmapiiri ja luottamus suomalaisen yhteiskunnan selviämiseen haasteistaan paranee niin investoinnit lähtevät liikkeelle meillä on todellakin tavoitteena satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa tämän hallituskauden aikana ja ne eivät itsestään synny kilpailukyvyn eteen täytyy tehdä toimia tämä on yksi toimi siellä toimien joukossa

erittäin vastuullisella tavalla tätä suomen johtamista ja on harmi että tämä yhteiskuntasopimus kaksi kertaa kaatui mutta mutta pääministeri ja hallitus ovat edelleen antamassa mahdollisuuden työmarkkinajärjestöille löytää ratkaisuja kilpailukyvyn parantamiseksi tänään suomen pankin sdp taustainen pääjohtaja erkki liikanen totesi että tämä sakn esitys ei valitettavasti ole riittävä tähän tilanteeseen sen takia olisikin tärkeää että lähipäivien aikana löytyisi ratkaisu jossa tällainen kertaluontoinen kilpailukyvyn parantamisratkaisu saataisiin aikaan ja totta kai myöskin maltillinen ja pitkäkestoinen palkkaratkaisu se on kaikkien intressi toivoisin että sdpn puolellakin ja vasemmistoliiton puolella pantaisiin kaikki ruuti siihen että tällainen yhteinen ratkaisu löytyy on on hieno asia että hallitus on on tehnyt päätöksiä ja linjauksia joilla suomen kilpailukykyä parannetaan kysyisin pääministeriltä oletteko edelleen valmiit käyttämään tätä noin miljardin veroporkkanaa sitten osana tätä kokonaisratkaisua jos jos tällainen äärimaltillinen palkkaratkaisu syntyy tässä kokonaispaketin yhteydessä

arvoisa puhemies tähän pakettiin tosiaan kuuluu se aina tahtoo täällä keskustelussa jäädä vähän vähän taustalle miljardin euron veronkevennykset kun saamme nyt tämän vietyä hallitusti ja määrätietoisesti maaliin miljardin euron veronkevennykset parantavat huomattavasti

arvoisa puhemies pakko on pelolla johtamista ja mennyttä maailmaa pakko on pakko on pelolla johtamista ja mennyttä maailmaa näin arvoisa pääministeri te sanoitte vielä viime vuonna tänään olemme saaneet lukea lehdistä että nokia kaatui pelolla johtamiseen nyt te vertasitte näitä pakkolakeja sanoitte että nämä työnantajalle tulevat pakkolait ovat ihan samanlaista pakkoa kuin työntekijöille kyse työterveyshuollosta tai irtisanomisturvasta niistä voi aina sopia paremmin nyt te työntekijöille annatte sellaisen pakon että vaikka siellä olisi halua niin ei voi sopia paremmin eikö tämä ole pakkoa ja eikö tämä ole pelolla johtamista sanoitte että kaipaatte superideaa nyt on tullut esitys joka vaikuttaa nopeasti välittömästi ensi vuodesta alkaen viennin kilpailukykyyn takaa työrauhan pitkäksi aikaa ja on oikeudenmukaisempi ja tämä teidän tienne on epävarma

lähtökohtana on se että työtön saa töitä ja ja minusta meidän pitäisi löytää nyt nyt yhdessä tähän parempi parempi polku ja paras mahdollinen polku valitettavasti tässä sakn ehdotuksessa tähän viiteen prosenttiin ei ole vielä tarpeeksi vastauksia mutta kuten sanoin niin tämä on hyvä alku että on ehdotus pöydällä ja tästä voidaan lähteä keskustelemaan työmarkkinajärjestöt sitä tekevät ja toivon että tämä jalostuu nyt viikonlopun aikana sellaiseksi että tuo viiden prosentin tavoite saadaan täyteen tässähän oli elementtejä jo siitä toisestakin palikasta eli maltillisesta palkkaratkaisusta

sakn ehdotuksen ydin on siinä että siinä on maltillinen palkkaratkaisu vuosille seitsemäntoista ja ja kahdeksantoista se osoittaa sitä että sielläkin on on ymmärretty tilanteen vakavuus ja se on hyvä hyvä asia mutta samaan aikaan meidän on ymmärrettävä se että maltillisia palkkaratkaisuja on tehty tähänkin asti mutta siitä huolimatta me emme ole saaneet käännettyä työllisyyttä kasvuun eli sen takia on on tärkeää että siinä on mukana myös se mitä sttk ja akava ovat esittäneet että siellä on oikeudenmukaisempi ja tasapuolisempi tapa tehdä tämä viiden prosentin kilpailukykyhyppy niihin puheenvuoroihin mitä täällä on sanottu että myöskin ekn tulee olla mukana rakentamassa tällaista kokonaisvaltaista ratkaisua tässä on siis elementit olemassa kun nämä pystytään yhdistämään mutta kysynkin työministeriltä eikö ole niin että meidän pitää saada sekä maltillinen palkkaratkaisu että viiden prosentin kilpailukykyhyppy jotta työllisyys lähtee kasvuun

puhemies veitte jalat suustani olen aivan samaa mieltä ja tästä koko ajan on ollut kyse ei ole ollut kyse siitä että olisi joku yksi keino tai kaksi keinoa millä tämä ongelma ratkaistaan se on se kokonaisuus ja kokonaisuus on hallitusohjelma ja hallitusohjelmaa noudatetaan ja on hyvä että nämä työmarkkinaosapuolet ovat nyt tuoneet näitä ratkaisuesityksiä nyt on aikaa viikonloppuun ja maanantaina sitten katsotaan ja hallitus tekee johtopäätöksiä hyvä että keskustellaan hyvä että tulee vaihtoehtoja toivon että tämä tämä johtaa siihen että päästään tässä yhteiskunnassa eteenpäin tämänkin asian puolella

tosiaan nyt tarvitaan maltillista valtiomiesjohtajuutta ja kykyä sopia tähän liittyen on kiinnostavaa että kun te pääministeri piditte tvssä poikkeuksellisen puheen viime viikolla niin te esititte joukon tilannekuva arvioita jotka olivat varsin voimakkaita ja kärjekkäitä ja ja niitten pohjalta te sanoitte että teillä on nämä politiikan päätöksen tavoitteet joista te ette voi tinkiä arvoisa pääministeri monet asiantuntijat pitävät kuitenkin näitä väitteitänne hieman liioiteltuina esimerkiksi se se että suomi olisi vaarassa joutua brysselin ohjaamaksi ei pidä paikkaansa koska alijäämämenettelyssä on valtaosa euroopan maista jo ollut ja siinä on lähinnä kysymys raportointivelvoitteesta luvulla suomi oli vaikeuksissa saada ylipäätään lainaa koska maksukykymme oli heikko nyt saamme lainaa historiallisen halvalla korolla ja ja meidän luottoluokitus on hyvä suomen talouden tilanne on vaikea mutta ei kannata myöskään luoda liioitelluilla mielikuvilla pelkoa ja ja epätoivoa ihmisille vaan luoda positiivista uskoa siihen että nämä ongelmat voidaan ratkoa kysyn pääministeri oletteko edelleen asiantuntijoiden kritiikistä riippumatta yhtä mieltä tämän tilannekuva arvionne kanssa edelleen ja oletteko sitä mieltä että näin kovat keinot leikata hoitajien palkoista ovat perusteltuja vaikka pehmeämpiäkin keinoja olisi olemassa

arvoisa puhemies kyllä olen samaa mieltä tilannekuvasta meidän velkatasomme verrattuna moneen muuhun euroopan maahan on vielä kohtuullinen kuudenkymmenen prosentin paikkeilla on tämä julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen mutta meidän alijäämämme ja sen kehitys on on ollut surkea me olemme nyt toista vuotta peräkkäin tässä yli kolmen prosentin kategoriassa tänä vuonna lähellä kolmea prosenttia bktstä on on siis julkisen talouden alijäämä kun yhdessä sovittu raja tälle on on kolme prosenttia jos tämä kolme pilkku viisi ylittyy niin me olemme automaattisesti tässä liiallisen alijäämän menettelyssä joka tarkoittaa sitä että että tuo

ensi viikolla käsittelyyn tuleva budjettikirja käytetään sitten tuolla komission hyväksynnässä on siellä toki muitakin maita ollut tässä menettelyssä ei se maailmanloppu ole sekään mutta kyllä minusta meidän nyt pitäisi panna itse omat

sakn avaus on todellakin myönteinen ja kehityssuunta on tällä hetkellä hyvä toivon hartaasti että tämä on ensimmäinen askel laajempaan sopuun tästä kysymyksestä hallitus on vaikeinakin hetkinä ja kovassa paineessa ollut sovitteleva ja pyrkinyt yhteistyöhön jotta ei jouduttaisi ratkaisuihin jotka joidenkin osapuolten mielestä ovat yksipuolisia hallitus on tavoitellut kaksiosaista ratkaisua yhteiskuntasopimuksen ja palkkamaltin muodossa meillä on tällä hetkellä satakymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä eli korjausliikkeellä kieltämättä on kiire arvoisa pääministeri miten näette näiden meidän kahden tavoitteemme suhteen jos me edelleen pidämme kiinni sekä yhteiskuntasopimuksesta että palkkamaltista ovatko molemmat välttämättömiä ja miten käy jos turvaudumme vain toiseen

arvoisa puhemies nämä molemmat tarvitaan ja ja nämä molemmat toteutuessaan parantaisivat julkisen talouden tasapainoa puolella prosentilla ja se se tarkoittaa sitä että silloin voisimme toteuttaa tämän miljardin euron veronkevennyksen ja jättää sitten ne ehdolliset säästötoimenpiteet tekemättä tämä on tämän kaiken takana ja vielä näistä yhteiskuntasopimusneuvotteluista mihin viittasitte tosiaan vapusta saakka on käyty keskustelua siitä voimmeko ottaa yhteiseksi tavoitteeksi suomelle että kustannuskilpailukyky paranee viidellä prosentilla tästä keskustelimme vapusta saakka eri vaiheissa elokuun kahdenteenkymmenenteenensimmäiseen päivään saakka ja me emme päässeet päässeet tästä sopimukseen voidaanko ottaa tämmöinen yhteinen tavoite vai ei sen takia hallitus

te herra pääministeri olette tällä pakkolainsäädäntöhankkeellanne aiheuttaneet työmarkkinoille ristiriitaa asettumalla tässä selkeästi elinkeinoelämän keskusliiton eli toisen osapuolen puolelle te olette taannut elinkeinoelämän keskusliitolle lottovoiton tässä keskustelussa te lähditte hakemaan tuottavuusloikkaa silloin vaaditte sataa tuntia lisää työaikaa kun siihen ei suostuttu te totesitte kannet kiinni eikä neuvotteluja jatketa sitten päädyitte kilpailukykyloikkaan miinus viisi prosenttia tarkoittaa palkanalennuksia niin kuin näistä pakkolaeista voi selkeästi havaita jos ek nyt hyväksyy tässä työmarkkinaratkaisun jolla saadaan syntymään tulosta sakn esityksen pohjalta onko hallitus nyt valmis hyväksymään sen mitä työmarkkinapöydästä tulee ilman että hallitus itse pakkolakeja sen jälkeen enää vie eteenpäin

arvoisa puhemies tässä on monta termiä meidän kilpailukykyeromme meidän kilpailijamaihin on viisitoista ja enemmänkin ehkä me tarvitsemme kustannuskilpailukyvyn paranemista paranemista ja tuottavuuden paranemista kustannuskilpailukyky paranee esimerkiksi työaikaa jatkamalla tai sitten näillä näillä muilla toimilla mitkä ovat täällä keskustelussa olleet tuottavuus paranee sitten lähinnä niillä toimilla mitä siellä yrityksissä tehdään tuottavuuden parantamista prosessien paranemiseksi tuotteen kehittämiseksi ja ja prosessikehitykseksi nämä ovat nämä ovat niitä toimia mitä tehdään siellä siellä yrityksissä näistä näistä olen valmis keskustelemaan otan ehdotuksen vastaan maanantaina ja hallitus päättää sitten jatkotoimista maanantaina kello kahdeksantoista ja tässä salissa keskiviikkona keskustellaan sitten siitä onko se pohja nyt hallituksen

arvoisa puhemies herra pääministeri suomen eu linja puhuttaa sekä täällä kotimaassa että itse asiassa myös euroopassa suomi pidättäytyi äänestämästä äänestämästä tällä viikolla kun jaettiin näitä turvapaikanhakijoita maiden kesken suomi siinä asemoitui muun muassa tsekin unkarin ja romanian kanssa samaan porukkaan kysymys kuuluu onko tämä viisas toimintatapa te herra pääministeri myöhemmin sanoitte ainakin julkisuudessa että se on täysin toisarvoista miten suomi äänestää pidän tätä hieman ihmeellisenä lausuntona onko tosiaan teidän mielestänne toisarvoista miten suomi äänestää eu pöydissä

arvoisa puhemies suomen pitkäaikainen linja on ollut se että tämmöisissä taakanjakokysymyksissä lähdetään vapaaehtoisuuden pohjalta eikä lähdetä siitä että komissio määrää jäsenvaltioita että te te otatte tällaisen ja te otatte tällaisen tämä on ollut suomen pitkäaikainen linja se oli myöskin tuon eurooppa neuvoston päätös huhtikuussa ja sieltä huhtikuun päätelmistä suoraan kirjattiin hallitusohjelmaan päätös siitä miten turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja tehdään olemme johdonmukaisesti noudattaneet noudattaneet tätä linjaa minulla ei ollut pienintäkään ongelmaa eilisessä päämieskokouksessa suomen kannan kanssa ei pienintäkään ongelmaa tein myöskin pohjustustyötä soitin puolellekymmenelle kollegalle ja he sanoivat että he ymmärtävät täysin tämän suomen linjan ja on erinomaista että suomi on kantamassa oman vastuunsa tässä taakanjaossa ei mitään ongelmaa ollut

arvoisa puhemies herra pääministeri minun kysymykseni oli lähinnä se onko tosiaan toisarvoista miten suomi äänestää koska se lausunto oli hieman ihmeellinen en myöskään täysin yhdy pääministerin arvioon siitä miten oli järkevää toimia mutta perustelitte ainakin sen

arvoisa puhemies tuolla huippukokouksessa keskusteltiin paljon siitä että meidän schengen systeemi ei toimi tällä hetkellä ja kaikki maat tekevät tässä tässä väärin näitten sopimusten vastaisesti täällä on paljon rekisteröimättömiä ihmisiä liikkeellä ja ja me olemme sitten vastaanottamassa täällä pussin perällä tämän tämän liikkeen tämä ei toimi nyt niin kuin pitäisi sen kaikki päämiehet myönsivät mitä tulee tähän ulkoministerin lausuntoon koskien ruotsia niin ehkä tässä otsikot ovat olleet vähän raflaavampia kuin itse itse lausunto ja ja haastattelun sisältö keskustelin tästä lyhyesti ruotsalaisen ruotsalaisen kollegani kanssa hän läimäytti olkapäälle ja sanoi että älä huolehdi jos olisi joku ongelma niin olisin soittanut

puhemies te herra pääministeri olette kuitenkin sanonut että saattaa olla niin että suomi voi tarvita tulevaisuudessa tätä taakanjakoa juuri sen takia että me olemme pussin perällä ja tänne tulee suurempi määrä väkeä kuin on odotettu ja eurooppalainen taakanjako voisi hyödyttää meitä tietenkin voisi ajatella muitakin kriisejä jotka sattuvat lähialueillamme joissa näin kävisi oliko viisasta tässä tapauksessa äänestää tyhjää kun viittasitte tähän schengen järjestelmään ja siihen että se ei toimi tällä hetkellä euroopan unionilla on tulossa muuttoliikkeen huippukokous vallettassa ja vallettan kokouksen valmistelijakin kävi suomessa onko hallituksella nyt esityksiä uusia esityksiä uusia ajatuksia miten euroopassa tätä kriisiä tulisi tässä tilanteessa hoitaa kun marraskuussa

tämän vuoden arvioiden perusteella niin suomenkin taakkaa silloin jaettaisiin koska koska meidän lukumme voi olla jopa viisikymmentätuhatta joka suhteutettuna saksan lukuihin tarkoittaa jotakin kahdeksansadantuhannen paikkeilla tästä tästä myöskin keskusteltiin tuolla kyllä meidän täytyy saada nyt ulkorajamme kuntoon ja ja schengenin periaatteet käyttöön ja ja sitä kautta tämä tämä asia järjestykseen näitä toimia päätettiin tuolla tuolla eilisessä huippukokouksessa ne ovat täysin suomen linjan mukaisia toimia mitä tulee tähän marraskuun kokoukseen oikeastaan tässä linjattiin jo aika paljon niitä toimia parannetaan olosuhteita pakolaisleireillä parannetaan näitten hot spotien käytännön toimintaa ja ja osallistutaan ruokaohjelmaan sillä tavalla että näillä leireillä pystytään asiallinen ruokahuolto järjestämään ja

rouva puhemies uskallan väittää että turvapaikkakriisi on ehkä yksi euroopan unionin historian kohtalon hetkistä ja uskon että tähän ei löydy mitään muuta kuin eurooppalaista ratkaisua se hoidetaan kolmella tasolla ensin yhteisesti eun tasolla sen jälkeen turvapaikkahakemusten nopea käsittely ja sen jälkeen kotouttaminen kukaan meistä ei pysty pakenemaan vastuuta tässä kysymyksessä

arvoisa rouva puhemies sisäministeri ei ole nyt paikalla mutta esitän nyt kuitenkin kysymyksen pääministerille toisaalta te tuotte esille että schengenin sopimus täytyy saada voimaan ja toimimaan mutta toisaalta myös euroopassa kuuluu hyvin kriittisiä äänenpainoja siitä että schengenin sopimus on jo historiaa mutta ongelmaksi varmasti myös euroopan unionin alueella muodostuvat erilaiset maahanmuuttopolitiikat ja turvapaikan hakemisen ja myöntämisen perusteet mutta arvoisa pääministeri mikä teidän näkemyksenne on kuinka pian euroopan unioni voi saada samalle viivalle samalle tasalle nämä erilaiset maahanmuuttopolitiikat jotta ylipäätään tätä taakanjakoa voidaan sitten toteuttaa ja niitä ongelmia kiertää mitä tähän liittyy

näistä näistä toimista keskusteltiin näistä lyhyen tähtäimen toimista jotka nyt ovat lähinnä tähän taakanjakoon liittyviä ja sitten sovittiin että marraskuun loppuun mennessä saadaan nämä hot spotit kuntoon ja ja nämä rajatarkastukset sille sille tasolle kuin kuuluu sen jälkeen me voimme sitten palauttaa toimimaan niin kuin se on tähänkin saakka toiminut niin kuin sen on tarkoitettu toimivan en tiedä ihan tarkkaan mihin kysymyksiin edustaja viittasi näillä erilaisilla maahanmuuttopolitiikoilla mutta aika yhtenäinen tämä keskustelun sävy eilisessä kokouksessa oli ainakin näistä toimista mitä tehdään ja erityisesti niistä toimista mitä tehdään nyt siellä kriisialueella ja kriisien lähellä pakolaisleireillä olosuhteitten saamiseksi siellä kuntoon ruokahuollon saamiseksi kuntoon

tuolla alueella ja niin edespäin

puhemies on erittäin hyvä kuulla että pääministeri arvostaa hyviä naapuruussuhteita ja ehkä olisi ollut paikallaan että myös ulkoministeri olisi ensin soittanut kollegalleen ennen kuin lähti kertomaan julkisuuden kautta omia mielipiteitään mutta arvoisa pääministeri

tämä on kertakaikkisen häpeällistä ja tuomittavaa toimintaa valitettavasti myös hallituspuolueitten riveistä on kuulunut varsin erikoisia kannanottoja muun muassa siitä eleestä jonka te arvoisa pääministeri ja vaimonne teitte luovuttaessanne kakkosasuntonne pakolaisten käyttöön eräs edustaja nimittäin totesi että tämä pelaa rikollisjärjestöjen pussiin tällainen houkuttelu haluaisin kysyä miten saatte oman hallituksenne ymmärtämään että tätä kriisiä ei ratkaista vihalla ja pelottelulla
arvoisa puhemies minusta meidän pitää kaikin puolin välttää nyt tässä myöskin meidän poliittisten toimijoiden vastakkainasettelua ja minusta meidän pitää myöskin rauhallisesti ymmärtää niitä pelkoja ja huolia mitä ihmisillä on siellä omassa arjessaan koskien tätä suurta muutosta mikä täällä on tapahtunut tänne on yli kymmenkertainen määrä ehkä viisitoistakertainen määrä normaaliin tilanteeseen verrattuna tullut turvapaikanhakijoita

näitä ihmisiä jotka ottavat esille näitä omia huoliaan minusta niitäkin pitää kuulla samalla samalla tavalla meidän pitää huolehtia niistä ihmisistä että heidät jotka tulevat tänne sotaa pakoon ja ovat hädänalaisia me toivotamme tervetulleeksi ja he saavat tuntea olonsa täällä turvalliseksi meidän kaikkien koko tämän salin pitäisi huolehtia nyt siitä että tämä keskustelu säilyy asiallisena

arvoisa puhemies kaikista tärkeintä luonnollisesti on puuttua näihin kriisien syihin ja tilanteeseen varsinkin tuolla lähi idässä jotta ihmisten ei tarvitse lähteä sieltä kotiseuduiltaan nuo toimet mitä eu tasolla on nyt päätetty kuulostavat oikeansuuntaisilta mutta kovasti työtä pitää jatkaa että siinä päästään eteenpäin kovin nopeasti kuitenkaan tuloksia tuskin saadaan valitettavasti ja varmaan turvapaikanhakijoitten virta suomeenkin jatkuu vastaanottokeskukset ovat täynnä olen ymmärtänyt että yhden yön majoittaminen maksaa tuommoisen neljäkymmentä euroa yhteiskunnalle noin keskimäärin voisiko tätä kotimajoitusta ja perhemajoitusmallia kehittää vielä eteenpäin että tämmöiset ihan tavalliset perheet jotka haluavat ottaa turvapaikanhakijan luokseen asumaan voisivat saada vaikka jonkun pienen vaikka nimellisenkin kulukorvauksen siitä vaikkapa kymmenen euroa per yö että otetaan luokse asumaan näin saataisiin nopeasti paikkoja ja uskon että toisaalta olisi myös kaikista paras tapa kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan niille jotka turvapaikan suomesta lopulta saavat voisiko tähän kehittää nopeasti jonkun selkeän mallin

arvoisa puhemies tässä on monia vaiheita kun ihminen tulee tuolta rajan yli niin on tärkeää että saamme hänet järjestelykeskukseen ja ja rekisteröityä ja ja mahdollinen turvapaikkahakemus sitten lähtee liikkeelle jos sitä on pyydetty sitten jossakin vaiheessa ohjatusti keskitetysti tämä voi olla osa kokonaisratkaisua kuten libanoniin jossa jossa vierailin kuukausi sitten on tullut neljä miljoonaisen kansan keskelle yksi pilkku viisi miljoonaa pakolaista ja käytännössähän ja tämä kotouttaminen on tehty juuri niin että siellä ihmiset ovat ottaneet sitten sitten näitä sotaa pakenevia koteihinsa ja ja ehkä työllistäneetkin heitä meillä on nyt menossa hallituksessa tämmöinen paremman kotoutuksen ohjelma joka on on

olen erittäin iloinen siitä että pääministeri ja valtiovarainministeri täällä ovat esittäneet hyvin humanistisia puheenvuoroja ja ymmärrän että eurooppalaiset ystävät varmaan tuntevat myötätuntoa teitä kohtaan siitä että välttämättä koko hallitus ehkä ei edusta ihan samaa näkökulmaa ja joudutte korjaamaan sitten merkillisiä lausuntoja jopa vihamielisiä lausuntoja väärällä tiedolla perusteltuja lausuntoja tuntuu siltä että dublin sopimusta ei todellakaan tunneta ainakaan ulkoministerin lausuntojen perusteella kuitenkin näihin rasistisiin mielenilmaisuihin mielestäni on syytä tarttua vaikka varmasti on niin että hyvin monet tuntevat mielenkiintoa ja ehkä pelkoakin niin kuitenkin meillä on aika huolestuttavia rasistisia mielenilmaisuja jopa natsimerkkejä heilutellaan ja siinä mielessä joudun itsekin selittämään nuorelle pojalleni mitä ihmisiä nämä ovat jotka heiluttavat natsimerkkejä ulkomaalaisille mitä hallitus aikoo tehdä tähän rasismiin puuttumiseksi ja onko hallitus jollain tavalla osoittamassa ehkä äänekkäämmin että emme hyväksy näitä mielenilmaisuja

arvoisa rouva puhemies niin kuin pääministeri tuossa äsken totesi me peräänkuulutamme hallituksen puolelta malttia tähän keskusteluun ikään kuin kultaista keskitietä on olemassa vain käytännönläheisiä ratkaisuja tähän vaikeaan turvapaikkatilanteeseen myönnän samalla koko tilanne haastaa meidät miettimään meidän omia arvojamme meidän suhdettamme toisiin ihmisiin suvaitsevaisuutta meidän vastuutamme ja myös sitä millaista yhteistyötä me teemme euroopan unionin tasolla mutta meidän on vältettävä myös sentyyppistä vastakkainasettelua jossa ihminen tuomitaan heti jos hän on eri mieltä meidän pitää olla suvaitsevaisia kaikkiin suuntiin ja se on ilman muuta selvää että tässä maassa tässä maassa ei kerta kaikkiaan hyväksytä rasismia tai vihapuhetta se tuomitaan ja edetään suomen lain mukana mutta minun mielestäni se on ollut hienoa sekä tässä salissa että yleisesti että suomessa on tämä keskustelu pysynyt maltillisena ja sellaisena se

on tullut aika paljon irakilaisia kun heiltä kysytään minkä vuoksi he ovat tulleet suomeen he sanovat että täällä suhtaudutaan heihin myönteisemmin kuin muissa maissa nyt tosiasia on kuitenkin että irakissa on myöskin paljon turvallisia alueita siellä on tämä eteläinen irak sitten on kurdien alue jotka ovat niin sanottuja turvallisia alueita ja kuitenkin sieltäkin tulee tänne turvapaikanhakijoita nyt olisi äärettömän tärkeätä että että selvitettäisiin täältä turvallisilta alueilta tulevat hakijat niin että heidät voidaan palauttaa koska sillä on myöskin psykologinen merkitys jos sinne palautetaan niin huomataan ettei voikaan tulla väärin perustein olisi erittäin tärkeää että tämä saataisiin liikkeelle sen takia juuri että että nämä nämä irakilaiset ovat näköjään selvästi suurin ryhmä tänne tulijoista siellä on varmasti näitä jotka eivät ansaitse turvapaikkaa mitä sitten tähän eu kokoukseen tulee siellä on ihan oikeat nuotit nyt otettu mutta ne tulivat hieman myöhään valitettavasti mutta voimme vain kysyä mikä olisi tilanne jos ei olisi euta tässä tilanteessa

arvoisa puhemies tästä keskustelimme kyllä eu on tullut yllätetyksi tässä asiassa ja ja olemme olleet tämmöisessä reagointimoodissa eli pikkusen eli pikkusen liian myöhään koko ajan nyt tämä eilinen keskustelu oli minusta ensimmäistä kertaa keskustelu jossa katsottiin tulevaisuuteen ja mitkä ovat ne diplomatian keinot ja ratkaisut tuolla syyriassa mitä meidän pitää tehdä näitten pakolaisleirien olojen parantamiseksi ruokaohjelmaan mitä tehdään yhdessä turkin kanssa ja niin edespäin eli nyt puhuttiin mielestäni oikeista asioista jotka ovat proaktiivisia eli ennakoivia toimia mitä tulee tähän irakiin niin tästä olemme keskustelleet hallituksen sisällä se on totta että että kaikki hakijat eivät tule sotaa käyviltä alueilta ja tähän on toimia tulossa arvoisa

turvapaikanhakijoiden korvauksista liikkuu mediassa paljon ja osin väärää tietoa yleisradion teettämä vertailu kertoo että suomessa maksettavat korvaukset olisivat jopa kymmeniä prosentteja suuremmat kuin esimerkiksi naapurimaassamme ruotsissa tämä voi olla yksi ohjaava tekijä minkä vuoksi monet turvapaikanhakijat suuntaavat matkansa ruotsin halki suomeen kysyisinkin voisiko hallitus selvittää eduskunnalle vertailun eri maiden tukien suuruudesta ja kertoa myös miten suomi aikoo selvitä kymmenientuhansien uusien turvapaikanhakijoiden kustannuksista

tämä työ on jo sosiaali ja terveysministeriössä omalta osaltaan aloitettu ja tietysti täytyy muistaa että turvapaikanhakijoiden osalta tämä vastaanottoraha kuuluu sisäministeriön vastuualueeseen mutta luonnollisesti teemme siinä kyllä hyvin tiivistä yhteistyötä

saavat oleskeluluvan ja siirtyvät sitten meidän koko koko järjestelmän piiriin niin siellä on ollut havaittavissa kyllä ihan näitä selkeitä vetovoimatekijöitä jotka ovat sitten houkutelleet siirtymään tänne koska on ollut havaittavissa että kun tanskassa tehtiin kiristyksiä sosiaaliturvaan ja sen perusteisiin tehtiin tiukennuksia että millä perusteella sitä myönnetään niin oli selkeästi nähtävissä että turvapaikanhakijat lähtivät siirtymään muihin maihin äsken pyysin myöskin puheenvuoroa tähän edustaja biaudetn kysymykseen ja olisin siihen halunnut pikaisesti vielä kommentoida että

arvoisa puhemies suomi on saanut kokoaan ja ehkä myös ansioitaan enemmän arvostusta ja asemaa kansainvälisesti pitkälti vakaan ja viisaan ulkopolitiikkamme ansiosta nyt muutaman kuukauden aikana ulkoministeri ja hallitus ovat tehneet useita ikäviä ulostuloja jotka ovat horjuttaneet tätä vakautta viittaan nyt taannoiseen epäonnistuneeseen etyj kokouksen pakotepäätökseen tämänviikkoiseen julkiseen nokitteluun naapurillemme ruotsille tai tämänviikkoiseen eu päätökseen jossa ajauduimme kyllä epämääräiseen seuraan myös osa diplomaateistamme ja tänään myös ulkopoliittisen instituutin johtaja ovat käyttäneet kriittisiä puheenvuoroja tästä hallituksen toiminnasta pääministeri sipilä otattehan nämä huolet tosissanne ettekä anna suomen hyvän kansainvälisen maineen valua viemäristä

arvoisa puhemies otan kaikki kansalaisten ja kansanedustajien huolet tosissani

puhututtaneet koulutukseen tehtävät leikkaukset seuraavan neljän vuoden aikana hallitus on leikkaamassa kolmetuhatta miljoonaa euroa koulutuksesta osana näitä leikkauksia ollaan leikkaamassa myös opintotukea kaksituhattakaksikymmentä luvulla peräti sadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla se ei välttämättä kuulosta paljolta mutta kysymys on yli neljäsosasta opiskelijoiden perustoimeentulosta perustoimeentuloa ollaan neljäsosalla leikkaamassa kysyisinkin ministeri grahn laasonen miten te kuvittelette että on mahdollista täysipäiväisesti opiskella ja valmistua tavoiteajassa jos neljänneksellä leikataan perustoimeentuloa haluaako hallitus todella paluuta tilanteeseen jossa vain varakkaiden lapsilla on mahdollisuus

arvoisa puhemies on totta että opintotukeen kohdistuu niin kuin valitettavasti lähestulkoon kaikkialle meidän yhteiskunnassa nyt kipeitä leikkauksia ja ja säästöjä ja olemme lähteneet rakentamaan kokonaan uutta opintotukimallia nykyisen sekavan mallin tilalle on totta että opiskelijoille tämä tulee olemaan varmasti kipeä tilanne kun meillä opintotukea joudutaan leikkaamaan mutta se mistä haluamme huolehtia on se että se kokonaissumma paljonko opiskelija saa käteen kasvaa sinne tuhanteensataan euroon hallitusohjelman mukaan kattaen opintorahan asumislisän ja myöskin opintolainan lainapainotteisuus kasvaa mutta opiskelijan kokonaisrahamäärä kasvaa niin ikään ja se tietysti helpottaa opintojen edistämistä tässä vaikeassa tilanteessa

edustajat pyydän rauhoittumaan ne edustajat jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautukaa painamalla viides painiketta
puhemies jälleen toistui se että hei me ei leikata me kehitetään opiskelijat ovat varmaan todella kiitollisia tästä teidän kehittämissuunnitelmastanne jossa neljäsosa perustoimeentulosta leikataan pois kelan opintotukiasioista vastaavan pääsuunnittelija ilpo lahtisen mukaan leikkaus on harvinaisen suuri yksittäiseen ryhmään kohdistuvana toimenpiteenä jo jo nyt kokopäiväinen opiskelu ei ole mahdollista näin pienellä tuella etenkään suuremmissa kaupungeissa te tarjoatte tilalle sitä että opiskelijat ottavat lainaa miten ministeri grahn laasonen voidaan ainoana ihmisryhmänä pakottaa elämään velaksi perustoimeentulonsa osalta onko näinä aikoina kun työttömyys on hallituksen toimienkin johdosta entisestään kasvamassa realistista ajatella että opiskelijoiden toimeentulo perustuu lainan ottamiseen ja että he pystyvät maksamaan takaisin

minä pahoittelin jo ja pahoittelen edelleen sitä että joudumme tekemään näitä leikkauksia ja joudumme leikkaamaan myöskin opiskelijoilta se on erittäin valitettava asia eikä ollenkaan toivottava tilanne mutta suomi on vaikeassa tilanteessa ja meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä

suoran investointituen opiskelija asuntojen rakentamiselle tämä on todella suuri heikennys opiskelijoiden asumistilanteelle opiskelija asuntojen rakentaminen tulee vähenemään ja lisäksi vuokrat tulevat nousemaan asuminen on opiskelijoiden suurin menoerä suomessa opiskelijat käyttävät eurooppalaisittain erittäin korkean osuuden tuloistaan asumiseen asuntoja on vaikea löytää ja on aika hälyttävää että kohtuuhintaisen asunnon löytää helpoiten esimerkiksi omenahotellin eikä opiskelija asuntosäätiön kautta haluaako hallitus tosiaankin opiskelijat kilpailemaan entistä enemmän kohtuuhintaisista asunnoista muiden pienituloisten kanssa ja

enemmän aikaansa työssäkäyntiin opiskeluajan samalla pidentyessä jotta vuokrat saadaan maksettua

arvoisa puhemies hallitus on todella yhtenä säästötoimena

rajaamassa sitä kohdejoukkoa joiden erityisrakennustuotantoa tuetaan ja tässä kun joudutaan tekemään valintoja siitä minkälaisille ryhmille tuettua asuntotuotantoa tiukassa tilanteessa suunnataan niin kohderyhmäksi on valittu erityisen paljon tukemista tarvitsevat joukot eli siellä missä tarvitaan hyvin erilaisia asumisjärjestelyjä esimerkiksi vammaisten tai erilaisten muitten palveluasumismuotojen osalla katsomme että tuo tarve on vielä suurempi ja niukat rahat kohdennetaan sinne

nyt kyllä tuntuu siltä että hallitus on kaikkein pienituloisimpien ryhmien kimpussa sen sijaan että te ratkoisitte todellisia yhteiskunnallisia ongelmia te lisäätte niitä nyt meidän suurimpia ongelmiamme on se että meillä ei ei ole riittävästi edullisia vuokra asuntoja mutta sen sijaan että hallitus keskittyisi siihen että saataisiin edullisia vuokra asuntoja te leikkaatte kaikkein köyhimmiltä eläkkeensaajilta asumistukea te viette opiskelija asunnoilta rakentamistuen mikä tarkoittaa sitä että tulevaisuudessa opiskelijoilta menee entistä isompi määrä siitä toimeentulostaan asumisen maksamiseen tuntuu hyvin surulliselta se että tämä hallitus tämä pimeä hallitus ei tee yhtä ainutta askelta joka lisäisi tasa arvoa kaikilla toimillanne tunnutte astuvan tasa arvossa taaksepäin meillä on edessä koulutuksen luokkayhteiskunta ja periytyvä kouluttamattomuus ja työttömyys näillä teidän toimillanne älkää nimittäkö niitä orwellilaisesti kehittämiseksi se eikä ketään

arvoisa puhemies kysymystä oli tästä hiukan haastava löytää mutta tartun tähän koulutuksen tasa arvoon se on nimenomaan meidän hallituksen ohjelmassa aivan keskiössä pyrimme vaikuttamaan siihen että kun tämä nykyinen kehitys on johtanut siihen että meillä näkyy epätasa arvoa esimerkiksi alueellisesti koulutuksen laadussa niin siihen siihen pystytään vastaamaan kehittämällä esimerkiksi meidän peruskouluamme meillä on käytössä siihen instrumentteja monenlaisiakin ja tulemme pitämään kiinni muun muassa siitä että vahvistamme heikommilla alueilla haastavimmissa ympäristöissä toimivia kouluja tällaisella tasa arvorahoituksella myöskin tulevalla tulevalla budjettivuodella ensi vuonna yli kymmenellä miljoonalla eurolla tätä työtä

työn jossa pohditaan sitä millä tavoin voidaan tähän kehitykseen vaikuttaa että meidän tasa arvo on heikentymässä mutta tähän loppuun haluan kuitenkin vielä muistuttaa siitä että kansainvälisesti vertaillen olemme yksi koulutuksen tasa arvon mallimaista edelleen
edustaja elomaa siinä

tapauksessa edustaja zyskowicz on kyllä pyytänyt
arvoisa rouva puhemies ei minullakaan ollut puhevuoropyyntöä voimassa mutta kun sain puheenvuoron niin mielelläni käytän täällä nimittäin edustaja arhinmäki antoi ymmärtää että näiden opintotukiuudistusten jälkeen vain varakkaimmilla tai itse asiassa heidän jälkeläisillään olisi tilaisuus opiskella korkeakoulututkintoja tämähän on täysin naurettava väite jos me ajattelemme omaa ikäpolveani tai niin sanottuja suuria ikäluokkia niin nimenomaan me olemme pystyneet opiskelemaan ja suorittamaan yliopistossa tutkintoja vaikka ei ollut olemassa sellaisia opintotukijärjestelmiä joita nuoremmilla sukupolvilla olemassa ja nimenomaan suuret ikäluokat oli ensimmäinen jolloin kaikista taloudellis sosiaalisista olosuhteista voitiin opiskelua jatkaa eli kysyn opetusministeri grahn laasoselta kumman käsitys historiakäsitys ja nykyisyyskäsitys on pielessä arhinmäen vai minun

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz te olette minua vanhempi ja kokeneempi valtiomies joten luotan teidän arvioonne kuin vuoreen ja kiitän tästä keskustelusta viimeinen

kysymys tähän aiheeseen edustaja arhinmäki
arvoisa puhemies se mitä edustaja zyskowicz kertoi historiasta pitää paikkansa nimittäin aikaisemmin korkeakouluopinnot oli käytännössä varma tie työpaikkaan pysyvään työpaikkaan ja hyville tuloille valitettavasti historiaa peilaamalla ei voi katsoa tätä päivää jossa myös korkeasti koulutetuilla on kasvava työttömyys pätkätöitä erittäin pienipalkkaisia töitä siksi siksi kysynkin ministeri grahn laasonen mikä teidän käsityksenne on tunteeko edustaja zyskowicz tämän päivän työmarkkinoita ja tänä päivänä korkeakoulusta valmistuvien työmarkkinatilannetta

arvoisa puhemies ehdotan että jos kävisitte vaikka kuppilassa keskustelemassa näistä näkemyksistänne niin voisitte sitten päästä lähemmäs toisianne kiitos

arvoisa puhemies itse myös kannatan vahvasti tätä edustaja sarkkisen tekemää aloitetta ja kuten tässä on edellä tullut tässä on itse asiassa äärimmäisen äärimmäisen monia hyviä erilaisia puolia mitä tämä toteutuessaan tuo tullessaan se sekä työllistää jos me ajattelemme että me laajennamme kotitalousvähennyksen käyttöä se on erittäin merkittävä energiatehokkuuden näkökulmasta ja sitä kautta ilmastonmuutoksen torjunnassa ja se tuo myös mahdollisuuden kehittää uudenlaisia energiatehokkaita menetelmiä ja ja sitä kautta voi avata jopa

joita kunnat sitten käyttävät riittävä määrä jotta sitä avustusta voidaan saada saada sitten näihin energiaremontteihin kaikkialla jos tätä vielä laajennetaan

arvoisa rouva puhemies edustaja sarkkisen tekemä lakialoite on todella hyvä itse olen iloinen että sain sen käsiini siinä vaiheessa kun se oli lähtemässä eteenpäin ja sain myös sen olla allekirjoittamassa ihmettelin itse asiassa että tällaista kotitalousvähennystä on voitu käyttää omakotitaloissa mutta tällaisissa asunto osakeyhtiöissä se ei ole ollut mahdollista ja ja ajattelin kuinka eriarvoisessa asemassa asujat ovat olleet näkisin itse että tämmöinen asunto asuvien asukkaiden mahdollisuus tällaisiin remontteihin kotitalousvähennyksen alaisuudessa on todella sellainen asia mikä täytyy saada nopeasti käytäntöön sillä on iso työllistävä vaikutus ja niin kuin edelliset puhujat esittivät sillä on monta monta hyvää positiivista vaikutusta toivoisin että tämä lakialoite ei jäisi pitkäksi aikaa käsittelyyn vaan saisimme sen mahdollisimman nopeasti myös käytäntöön

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa puhemies keväällä kun tein

että tämä asia etenee ehkäpä jo tulevan turistisesongin osalta niin että suomi on avoimin ovin vastaanottamassa talven turistit vähittäiskauppoja sekä parturi ja kampaamoliikkeitä koskevat aukiolosäännökset ovat nykyisellään vaikeaselkoisia ja sisältävät runsaasti erilaisia rajoituksia ja poikkeuksia vaikka säännöksiä on pyritty vuosien varrella selkeyttämään kauppojen aukiolosäännöksiä on suomessa lievennetty asteittain tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä luvulta lähtien keskeiset uudistukset ovat olleet kuusikymmentä ja seitsemänkymmentä lukujen vaihteessa tapahtuneet ilta aukiolon salliminen kello kahteenkymmeneen asti ja sen jatkaminen edelleen kello asti yhdeksänkymmentä luvulla samalla sallittiin myös määrätyille kaupan aloille vapaa aukioloaika vuonna kaksituhattayhdeksän laajennettiin sunnuntaiaukioloa kesäkuukausina sekä joulu ja marraskuussa samalla laajennettiin alle neljänsadan neliömetrin suuruisten päivittäistavarakauppojen aukioloa kokonaan vapaa aukiolo on suomessa mahdollistettu toistaiseksi vain ahvenenmaalla monissa muissa eu maissa kehitys on ollut vapautumisen suuntaan ja lähialueistamme esimerkiksi tanskassa ruotsissa ja virossa aukiolosääntelystä on jo luovuttu tiedossa ei ole että tästä olisi koitunut suuria ongelmia vuoden kaksituhattayhdeksän muutos alle neljänsadan neliön kauppojen vapauttamisesta ei tuonut kuin muutamia ympärivuorokauden auki olevia kauppoja eikä niiden toiminnassa ole ollut erityisiä ongelmia oletettavaa on että aukioloaikojen vapauttaminen kokonaan ei käytännössä juurikaan muuttane nykyisin toteutuneita aukioloaikoja sen voidaan kuitenkin arvioida lisäävän kaupan alan työllistämismahdollisuuksia merkittävästi

myöntämiseen yleisten taloudellisten vaikutusten kauppojen sekä parturi ja kampaamoliikkeiden liiketoiminnalle arvioidaan olevan myönteisiä kaupat ja liikkeet pystyisivät palvelemaan asiakkaita joustavammilla aukioloajoilla ja myös juhlapyhinä millä olisi yritysten liikevaihtoa kasvattava vaikutus aukioloaikojen vapauttaminen vaikuttaisi myös myönteisesti kuluttajien toimintamahdollisuuksiin toivottavasti hallituksen ripeä tahti toteutuu myös muiden hallitusohjelman kirjausten osalta yksi kirjattu tavoite hallitusohjelmassa on että tällä hallituskaudella otetaan käyttöön niin sanottu kokeilukulttuuri jolla pyritään parantamaan palveluja tukemaan innovaatioita sekä vahvistamaan ja tukemaan yrittäjyyttä ja alueellista ja paikallista päätöksentekoa

luotettavaa tietopohjaa sääntelyn myöhempien kehittämistarpeiden hahmottamiseksi ja miten tämä asia nyt sitten liittyy käsittelyssä olevaan aloitteeseen sitä kautta että on herännyt huoli siitä miten aukioloaikojen vapauttaminen vaikuttaa näiden pienten kauppojen ja kioskien tulevaisuuteen ja miten näiden tilannetta voitaisiin helpottaa yksi esimerkki olisi juuri se että käynnistetään pikaisesti kokeilulaki alkoholisääntelyn keventämiseksi lähinnä tämä koskisi pienkauppaa matkailu ja ja ravintola alaa sekä pienpanimoalaa tämä alkoholisääntelyä keventävä kokeilulaki sopisi paitsi hallitusohjelman vahvaan kokeiluhenkeen olisi myös edesauttamassa näiden pienten toimijoiden selviämistä yli tämän vaiheen oletettavasti alojen liiketoimintamahdollisuuksien vahvistaminen osaltaan tukisi näiden alojen investointi ja työllisyyskehitystä ja olisi erittäin tärkeää myös harvaan asuttujen alueiden kaupan palveluiden säilymiselle kokeilulaki jota tässä esitetään olisi voimassa vuodet vuodet kaksituhattakuusitoista ja ja kaksituhattaseitsemäntoista ja sisältäisi muun muassa laajennuksia oluen ja muiden enintään neljän seitsemän prosenttisten alkoholijuomien myyntiaikoihin alle neljänsadan neliön laajuisissa kaupoissa valmistustaparajoitusten poiston sekä alkoholiluvan yhdistämisen elintarvikelupaan ravintola ja matkailualalla kokeilu sisältäisi esimerkiksi anniskelutiloja alueita ja henkilökuntaa koskevien säädösten ja määräysten yksinkertaistamisen sekä ravintoloiden aukiolon vapauttamisen ilman tarvetta niin sanotuille jatkoaikaluville

työtekijäjärjestöjä kuultuaan kokeilujakson aikana seurattaisiin muun muassa muutosten vaikutuksia terveyteen ja kulutuskäyttäytymiseen mahdollisia järjestyshäiriöitä ja turvallisuusvaikutuksia sekä alojen työllisyyskehitystä ja vaikutuksia investointeihin

arvoisa rouva puhemies edustaja mäkelän lakialoite on enemmän kuin kannatettava ja on hienoa että hallitus on samoilla linjoilla parhaillaan lausuntokierroksella oleva hallituksen esitysluonnos liikeaikalain kumoamiseksi on merkittävä avaus sääntelyn purkamisen saralla

pitää putiikkinsa myös kiinni itse koen että tässä tässä samassa yhteydessä kun aukioloaikoja toivottavasti ollaan vapauttamassa olisi myös luontevaa vapauttaa ravintoloiden aukioloajat ja ensimmäisenä toimenpiteenä luopua jatkoaikalupien vaatimisesta ja myös tämä edustaja mäkelän äsken esiin nostama toimenpidealoite on erittäin kannatettava

arvoisa puhemies käsittelyssä on käytännössä sama asia mikä on linjattu hallitusohjelmassa eli vähittäiskaupan ja partureiden aukioloaikoja säätelevän liikeaikalain kumoaminen

pitäisi olla vapaus päättää yritystensä aukioloista ja esimerkiksi itsenäisyyspäivänä pitäisi saada kammata juhlijoita ilman kalliita ja hankalia erityislupia parturiyrittäjän mahdollisuuksia päättää aukioloista on tärkeä lisätä ongelmaksi näen kuitenkin päivittäistavarakaupan vapauttamisen johon suhtaudun hieman varauksellisemmin päivittäistavarakaupassa työskentelee todella paljon ihmisiä ja ruokakauppasektorin aukiolot ja liikeverkko vaikuttavat suuresti koko yhteiskuntaan muihinkin aloihin ja laajoihin ihmisjoukkoihin mikäli ilta pyhä ja viikonlopputyö lisääntyvät päivittäistavarakaupassa aukioloaikojen vapauttamisen myötä on sillä kerrannaisvaikutuksia myös muille aloille ja yhteiskunnan sektoreille esimerkiksi päiväkotien vuorohoidon tarve kasvaisi ilta yö ja pyhätyön lisääntymisen seurauksena ja se aiheuttaa kustannuksia kunnille juhlapyhien aukioloaikojen vapauttamisella on vaikutuksia myös koko kulttuuriin ja perhe elämään

vapauttamisen vaikutuksista päivähoidon kysyntään ja kuntien menoihin verotuloihin lähikauppaverkkoon ja lähipalveluihin työntekijöihin ja työllisyyteen liikenteeseen ja ympäristöön sekä muihin aloihin vaikuttaviin kerrannaisvaikutuksiin lopuksi haluan kiittää edustaja mäkelää joka toi esille pienpanimoiden ulosmyyntioikeuden helpottamisen jota kannatan kyllä ajatuksena lämpimästi

arvoisa rouva puhemies vaalien alla lähes jokaisella puolueella oli

tälle avaukselle saadaan nopeasti jatkoa ja tästä syystä olen ollut mukana valmistelemassa edustaja mäkelän alustamaa toimenpidealoitetta alkoholisääntelyn keventämisestä ja sen vaikutusten selvittämistä kokeilulailla arvoisa puhemies perusteet tälle kokeilulaille josta edustaja mäkeläkin puhui on tulevassa toimenpidealoitteessa kerrottu hyvin kokeilukulttuurin edistäminen ja vahvistaminen on sipilän hallituksen kärkihankkeita ja niiden toteuttaminen uskottavasti edellyttää että liikkeelle niistä päästään mahdollisimman mahdollisimman nopeasti aiemmilta vaalikausilta tiedämme sen että tulokset mitattavista uudistuksista tai kokeiluista vaalikausien viimeisinä kuukausina yleensä johda mihinkään tämä poikkeuksellisen tiivis hallitus ei ole tässä suhteessa erilainen poliittisesti parasta ennen päivämäärä koittaa hyvissä ajoin ennen seuraavia eduskuntavaaleja toiseksi alkoholisääntely on asia joka soveltuu erityisen hyvin nopeasti ja rajatusti tehdyn kokeilun kohteeksi nykyinen alkoholisääntely vaikuttaa olennaisesti monien kaupan elintarvike matkailu ja ravintola alan yrittäjien toimintaedellytyksiin ja tällaisen kokeilun kautta olisi mahdollista saada ensi käden tietoa siitä miten monet yrittäjien itsensä ehdottamat muutokset vaikuttaisivat käytännössä jos tulokset ovat positiivisia voitaisiin näiden muutosten laajentamista koskemaan koko suomea harkita jos ne toisaalta olisivat negatiivisia olisi sekin meille päättäjille arvokasta tietoa resursseja tällainen kokeilu ei vaatisi paljoa arvoisa puhemies toivon todella että tämä tuleva lakialoite ja esimerkiksi tämä tuleva toimenpidealoite tuottavat nyt tulosta suomi menestyy vain uudistumalla ja tässä siihen olisi oiva väline uskalletaan siis kokeilla jotain

arvoisa rouva puhemies sääntelyn vapauttaminen on se sana mitä tämä maa nyt tarvitsee meillä on niin paljon erilaisia sääntelyitä ja ja erilaisia sääntöjä jotka estävät kehityksen ja estävät jopa työnteon tässä maassa tämä maa tarvitsee työtä ja yrittäjyyttä tämä on ensimmäinen oikea askel siihen suuntaan tällä kaudella jos me todellakin vapautamme kauppojen aukiolon ja partureiden ja kampaamoiden aukiolon niin me samalla luomme uutta työtä suorastaan pöyristynyt kun kuulin vasemmistoliiton pelottelun siitä mitä tapahtuu jos kauppa vapautetaan vasemmistoliitto pelkää että sen jälkeen tulisi uusia työpaikkoja päiväkoteihin työmatkaliikenteeseen et cetera siivoamisiin kaupan kaupan ja partureiden työntekijöihin tämä on aivan käsittämätöntä se on selvä asia että jos vapautetaan kauppa niin se tulee luomaan myös uusia työpaikkoja

jo vanhan kunnon tampereen

aluetyöterveyslaitoksen mukaan jokainen uusi perustettava työpaikka luo tähän maahan kerrannaisvaikutuksena yksi pilkku viisi muuta työpaikkaa ja jokainen menetetty työpaikka vie mennessään kaksi pilkku viisi työpaikkaa tätä kannattaa ajatella silloin kun me puhumme siitä kannattaako kauppa vapauttaa vai ei kuolevatko pienet kaupat sen takia että isotkin kaupat ovat auki eivät kuole jos pienet kaupat voivat pitää oviaan auki se tarkoittaa sitä että yhä useampi kivijalka joka tässä kaupungissakin on tyhjine ikkunoineen täyttyy jälleen myytävistä tavaroista meillä on paljon turisteja jotka käyvät täällä silloin kun on olemassa pyhäaika koska pyhää on myöskin niillä ihmisillä jotka pääsevät lomalle ihmiset hämmästelevät sitä että heidän tullessaan helsinkiin helsingissä ei ole mitään ostettavaa ei pääse mihinkään lauantaina tai sunnuntaina ja vielä pahempaa miettikää tämäkin pitäisi ottaa tähän samaan asiaan lähtekääpä helsingissä etsimään sunnuntaina ruokapaikkaa semmoista oikeaa ruokapaikkaa mistä saa ruokaa muutakin ruokaa kuin hampurilaista ja ranskanperunoita tai ei löydy nämä ovat asioita jotka pitäisi saada kuntoon kyllä vierivä kivi on sellainen että se ei sammaloidu jos se pääsee pyörimään kaupan pitää pyöriä rahan pitää pyöriä rahan pitää liikkua se synnyttää uutta työllisyyttä se synnyttää uutta hyvinvointia se vie tätä koko maata eteenpäin

vapaata ja että se luo uusia työpaikkoja tiedän että täällä nyt sanotaan että sehän nostaa kustannuksia koska meillä on sunnuntaityöt olemassa niin meillä onkin mutta silloin kun kauppa kukoistaa niin huomatkaa silloin työnantajalla on myöskin mahdollisuus maksaa sellaista palkkaa mitä siitä on syytä maksaa kun me saamme tämän maan jaloillemme niin meidän ei tarvitse puhua enää nollasopimuksista eikä meidän tarvitse yrittää viedä tämän maan työtätekevää kansaa alaspäin vaan tämä tukee sitä että ihmisille saadaan kunnollinen toimeentulo kunnollinen ansio siitä mitä ihmiset tekevät erittäin kannatettava lakialoite

puhemies

viimeksi kun kauppojen aukioloaikoja vapautettiin mitään merkittäviä uusien työpaikkojen syntymisilmiöitä kaupan aloilla ei tapahtunut joten on hyvin epätodennäköistä uskoa että sitä tulee nytkään tapahtumaan vaan todennäköisesti tulee käymään niin että ostovoima jakaantuu tasaisemmin viikon eri päiville ja siirtyy näistä pienistä kaupoista enemmän kohti suuria kauppoja joiden aukioloaikaa jatketaan ja tällä suuriin suuriin kauppoihin siirtyvällä ostovoimalla on sitten näitä negatiivisia

hallituksen esityksessä joka nyt siis on lähtenyt lausunnoille on näitä työllisyysvaikutuksia arvioitu tämän mukaan aukioloajan vapauttaminen lisäisi mahdollisuuksia työllistää uusiakin työntekijöitä kauppoihin ja kaupan alan arvioiden mukaan aukioloaikojen vapauttaminen vaikuttaisi merkittävästi alan kykyyn tarjota työtunteja tässä tosin todetaan niin että tässä taloudellisessa tilanteessa

vaikutukset näkyisivät mieluumminkin kuin uuden henkilökunnan rekrytointina henkilöstövähennysten peruuntumisina tai lisätunteina nykyisille työntekijöille mikä sinällään on hyvä asia

puhemies tuohon edustaja mäkelän kommenttiin siitä että hallitus arvioi työpaikkojen lisääntyvän tämän laki aloitteen tai myöhemmin hallituksen esityksen myötä se on arvio mutta on olemassa tutkimusta siitä kun kaksituhattayhdeksän kauppojen ja parturi ja kampaamoliikkeiden aukioloaikoihin puututtiin ja näiden tutkimusten mukaan työpaikat eivät ole lisääntyneet ja itse asiassa osa aikaisten työntekijöiden määrä on kasvanut vähittäiskaupassa ja erityisesti päivittäistavarakaupassa arvoisa puhemies ihmettelen myös edustaja tolppasen visiota siitä kuinka kaupat helsingissä täyttyvät tavaroista mistä meillä ihmisillä riittää sitä rahaa millä tehdä niitä ostoksia en usko että tämän aukioloaikojen vapauttamisen myötä meidän ostovoima lisääntyy yhtään

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kun edellisellä kerralla vapautettiin kauppojen aukioloaikoja niin niitä vapautettiin vain osittain sieltä ei voinut syntyä kokoaikaisia työpaikkoja sieltä pystyi syntymään ainoastaan osa aikaisia työpaikkoja nyt on tarkoitus vapauttaa kauppaa siten että kauppoja voidaan pitää myös juhlapyhinä auki ja pyhäpäivinä auki ja se tuo selkeästi lisää työtä se mahdollistaa sen että nyt osa aikaisena työskenteleviä ihmisiä voidaan palkata mahdollisesti kokoaikaiseen työhön

mahdollisuus käyttää niitä rahoja ja saada markkinat pyörimään saada raha pyörimään ja myöskin ne ihmiset jotka tulevat suomeen he eivät tule pelkästään helsinkiin tulevat myöskin vaasaan ja rovaniemelle tuovat myöskin omat roposensa kauppoihin jotka ovat auki silloin kun ihmiset ovat paikan päällä

nämä mitään stetsonarvioita eivätkä mutuarvioita ole joita tässä siteeraan vaan olen olen lainannut tätä esitystä joka on siis jo lähtenyt lausunnolle ja tässä on on viitattu niihin selvityksiin joita on vuonna kaksituhattakaksitoista eduskunnan edellytyksestä tehty kauppojen aukioloaikojen laajentamisen vaikutuksista ja siihen mitä on kaupan osalta ja kuluttajien osalta tehty selvityksiä tämän lain valmistelussa

kiitoksia puhemies valitettavasti edustaja tolppanen juuri poistui salista hän sanoi että viimeksi kun jatkettiin aukioloaikoja ei syntynyt kokoaikaista työtä kun ei ei jatkettu ikään kuin tarpeeksi aika erikoinen näkemys koska kaupan alalla olivat ennen vallalla hyvinkin paljon täysipäiväiset työsuhteet silloin kun suomen aukioloajat olivat huomattavasti nykyistä rajallisemmat eli en kyllä pysty mitenkään myöskään itse kaupan alalla pitkään työskennelleenä uskomaan että tällä lainmuutoksella yhtäkkiä tämä trendi muuttuisi ja kaupan alalla alettaisiin harrastamaan parempaa henkilöstöpolitiikkaa kun sitä ei viimeksikään lupauksista huolimatta tapahtunut ja osa aikatyö on koko ajan lisääntynyt lisäksi täytyy ihmetellä tätä tolppasen näkemystä siitä että jos kauppa on yöllä auki niin ihmiset alkavat käyttämään sitten säästöjään ostaakseen ilmeisesti

yö ja pyhäaukiolot sitten jotenkin synnyttäisivät suuresti kysyntää suomeen

siteerata näitä arviointeja että uudistuksen ei odoteta johtavan kaupan alalla laajamuotoiseen vuorotyöhön sillä vapaaseen aukioloon siirtyneistä maista ei juurikaan löydy esimerkkejä isojen kauppaliikkeiden yöaukiolosta ja lisäksi täällä todetaan niin että kaupan alan arvio on että viikonloppu ja

on kokenut ja vaikutusvaltainen kokoomuspoliitikko ja siksi minun on vähän vaikea uskoa sitä että lakialoitetta tehdessään hän ei olisi ollut tietoa tästä hallitusohjelmassakin jo tehdystä kirjauksesta ja siitä että tämän lain saamme tänne eduskuntaan niin tai näin joka tapauksessa nyt sitten lain muodossa saamme saamme tämän varsinaisen lakiesityksen kautta sitten asian laajempaankin pohdintaan viime kaudella asiasta tehtiin selonteko kuten täällä on jo esille tullut siellä todella nousi esille muutamia sellaisia asioita joita toivon että mietitään kun lakia sitten vielä ministeriössä valmistellaan yksi on täällä jo noussut asia eli tämä työpaikkojen ja työtuntien määrän lisääntyminen tosiasia on se että vuodesta kaksituhattakymmenen vähittäiskaupassa työtuntien määrä työntekijää kohden ei ole noussut vaikka aukioloajat ovatkin laajentuneet sitten jos katsomme taas esimerkiksi vaikka saksaa niin saksassa pätkätöiden määrä on kasvanut aukioloaikojen laajentumisien myötä eli tavallaan suomessa olisi saatava toisenlainen työllisyyskehitys aikaiseksi ja toivon että siihen paneudutaan sitten myöskin täällä jo nousi esille tämä nykylain tarkoitus joka on ollut myös turvata näiden valintamyymälöiden ja kioskien elinmahdollisuudet ja siten mahdollistaa useammalle suomalaiselle kaupan lähipalvelut tämä on myös syytä tarkkaan harkita että jatkossakin näin on

ajatuksen ja sen toiveen siitä että että tätä kautta saataisiin ehkä lisää työpaikkoja ja myös sen ajatuksen että että se yrittäjäkauppias on se joka parhaiten tietää milloin kauppaa pitää pitää auki mutta minulla kyllä liittyy tähän tietynlaisia huolia silloin kun kauppojen aukioloa on aikaisemmin laajennettu on oltu tosi huolissaan siitä miten käy pienille kaupoille kaupoille varsinkin tuolla maaseudulla ja ja haja asutusalueella ja sen takia on rajoitettu nämä laajemmat aukiolot koskemaan nimenomaan pieniä kauppoja olen ymmärtänyt että se on ollut aika viisasta politiikkaa sillä selvitysten mukaan kun aukioloja vapautettiin se on valunut kyllä isojen markettien hyödyksi meidän ikääntyvässä suomessamme on yhä enemmän vanhusväkeä jonka olisi hyvä päästä lähelle kauppaan joten minulla on kyllä huolia tästä että että kehitys jatkuu samansuuntaisena viime kerralla on ollut apuna tämmöinen pienten kyläkauppojen investointituki jota ei enää enää ole olemassa ja jolla tätä asiaa on yritetty vähän auttaa mutta siitäkin huolimatta meidän kyläkauppamme ovat vähentyneet hurjaa vauhtia eivätkä vain kyläkaupat vaan myös semmoiset jo suuremmatkin liikkeet

olen huolissani myös siitä että että perheiden yhteinen aika pirstaloituu entistä enemmän jos äidit tai isät ovat töissä sunnuntaisin ja lauantai iltaisin itse asiassa pidin erittäin nerokkaana viime lakia tehtäessä sitä rajoitusta että lauantaina kaupat menevät jo kuudelta kiinni ja sunnuntaina saa aukaista aukaista vasta kahdeltatoista koska silloin jää perheelle ainakin se yksi yhteinen ilta ja vaikka itsekin tietysti joskus harmittelee että ei ehdi lauantaina ennen kuutta käydä

arvoisa rouva puhemies ei tätä suomen tämän hetkistä kuvaa kyllä hirveästi voi kehua kyllähän tämä on työttömyyden ja sääntelyn suomi totta kai tätä lakialoitetta ja hallituksen tulevia aikeita sitten aukioloaikaa purkaa pois voi kritisoida ja siinä nähdä uhkia mutta minä itse linjakysymyksenä ja osana suurempaa kokonaisuutta meidän täytyy vaan pala palalta lähteä purkamaan eri näköistä sääntelyä tämä on aivan oikeaoppinen ja minusta tuntuu että hallituksella muutenkin on hyvä linja ja kun viime aikoina on käyty paljon keskustelua meidän viennin edistämisestä kilpailukyvystä niin mikään ei muutu jos ei selvästi linja muutu ja siinä suhteessa minä kyllä olen hyvin kiitollinen ja tämä antaa minulle uskoa että nyt me lähdemme ihmisille antamaan vapautta yrittäjille vapautta toimia ja ostajille sitten vapautta asioida milloin itse parhaaksi katsovat tämä on osa paikallista sopimusta minä luulen että kauppiaat ja ihmiset siellä itse tietävät sitten aikaa myöten muotoutuu sitä ei tarvitse ulkopuolelta eikä varsinkaan kaukaa lähteä pakottamaan lailla ja kaikki lait tietysti ovat pakottavia

tilaisuus edellisen kerran kun tätä lainsäädäntöä ja siihen liittyviä henkilöstön työehtoja arvioitiin

yhtä aikaa olla niissä neuvotteluissa kovastikin mukana totta kai tätä lainsäädäntömuutosta pitää tarkastella sekä kuluttajien kannalta alan työntekijöiden asemaan liittyvien näkökohtien kannalta mutta myös yrittäjien kannalta ja hakea semmoista tasapainoista ratkaisua tuolloin neuvoteltiin ei vain lakimuutoksesta vaan samaan aikaan henkilöstön asemaan vaikuttavista asioista koska näin iso muutos vaikuttaa henkilöstön työaikoihin palkkoihin palveluihin perhejärjestelyihin kouluun kaikkiin näihin ja silloin syntyi sellainen ratkaisukokonaisuus jossa otettiin nämä seikat myös huomioon täällä kaupan alalla laajasti ymmärrettynä on kolmesataatuhatta ihmistä töissä niin että täytyy tietysti ottaa huomioon myöskin mitä heidän asemalleen käy ja on tärkeätä että näistä neuvotellaan yhtä aikaa kaksi kolmasosaa päivittäistavarakaupasta on keskittynyt suuriin hypermarketteihin monet tutkijat sanovat että tämä avaaminen voi lisätä tätä keskittymistä ja vähentää taajamien ulkopuolella olevien pienempien kauppojen merkitystä ja totta kai se työllistävä vaikutus saattaa tulla osa aikatyön kautta eli minun viestini on vain se että kun tästä nyt varsinainen hallituksen esitys tulee lausuntokierroshan päättyi nyt maanantaina arvioitaisiin näitä kaikkia tekijöitä ennen kuin tehdään sitten johtopäätöksiä ei vain sitä vapautetaanko

vai ei vaan myös sitä miten se vaikuttaa myöskin näitten ihmisten

arvoisa puhemies tämä vähittäiskaupan aukiolon vapauttaminen on on tervetullut asia niin etelässä kuin pohjoisessakin ja erityisesti tuolla meidän matkailualueella meillä on ollut hyvin vaikea selostaa joskus meidän matkailijoille miksi nyt tänä päivänä minä en voi tehdä ostoksia kun se olisi muuten ohjelmaan sopinut normien purku kaiken kaikkiaan on hallitusohjelman lupaus että yhteiskunnasta tulee sujuvampi totta kai huoli siitä miten perheitten ja lasten hoito järjestetään on oikeutettu mutta olen saanut viestiä siitä että monet mielellään tekevät niitä sunnuntaivuoroja sitten eli heille se järjestely sopii itse asiassa kaupunkimme pienimmän kaupan yrittäjä kertoi että heille tulee uusia työpaikkoja kun tämä laki tulee todeksi kun taas sitten ison marketin toimitusjohtaja arvioi että heillä aukioloaikoihin ei liioin tule muutoksia yksittäisiä päiviä lukuun ottamatta eli tarkoitushan tässä on juuri antaa yrittäjälle mahdollisuus päättää siitä miten hänen kaupassaan tai yrityksessään toimitaan eikä lailla sitä sitoa

arvoisa puheenjohtaja omalta osaltani olen iloinen siitä että tämä aihe herättää keskustelua jo tässä vaiheessa kuten tuossa kuultiin lausuntokierros on on päättynyt ja varmasti arvioidaan vielä sitten näiden lausuntojen pohjalta mitä mitä tässä todellisesti sitten tulee tapahtumaan edustaja salonen oli huolissaan tästä että jääkö yrittäjille yksi päivä vapaata se on mielestäni tässä esityksessä hyvin huomioitu edustaja mikkonen oli toisaalta huolissaan näiden pienten kauppojen säilymisestä ja ja tähän liittyen juuri haluamme edustaja kopran ja edustaja wallinheimon kanssa nyt vauhdittaa tätä kokeilukulttuurin käynnistymistä ja siihen liittyy tämä toimenpidealoite näistä alkoholiasioista joka on tuolla allekirjoitettavana ja toivon siihen siihen tosiaan runsasta osallistumista vielä näistä tutkimuksista jotka liittyvät näihin kauppojen aukioloaikoihin vuonna kaksituhattakaksitoista kaupan liitto kysyi vaikuttaako kauppojen pidennetty aukioloaika kotitaloutenne arkeen ja kuusikymmentäseitsemän pilkku kuusi prosenttia oli sitä mieltä että pidennetty aukioloaika helpottaa ja antaa lisää joustoa arjen järjestämiseen ja vain nolla pilkku seitsemän prosenttia oli sitä mieltä että

arvoisa puhemies täällä oltiin ihan tuotu faktatietoa tutkimuksista oliko se kaksituhattayhdeksän vai kaksituhattakymmenen että viimekertainen lakimuutos aukioloaikoihin ei olisi vaikuttanut suuresti työllistymisen määrään no se on selvää me olemme olleet lähes seitsemän vuotta taantumassa joten ei varmasti tästä saadakaan faktatietoa nyt tällä hetkellä mutta tulevaisuudessa uskon että tällä tällä lakialoitteella ja tulevalla hallituksen esityksellä on varmasti työllistävä vaikutus täällä myös puhuttiin näistä alle neljänsadan neliön kaupoista todellakin on näin joka edustaja kopran ja mäkelän kanssa on tehty tällä alkoholisääntelyn tietyllä purkamisella voitaisiin myös jatkossa tehdä näille pienemmille kaupoille siitä vetovoimatekijä

arvoisa puhemies edustajat wallinheimo ja mäkelä ovat hyvin aktiivisia tämän sektorin vapauttamisen suhteen ja minusta tämä alkoholikysymys on myös mielenkiintoinen oma näkemykseni on se että myös oluet ja viinit pitäisi tuoda ruokakauppaan

mielestäni tähän suuntaan suomessakin pitäisi mennä ja luottaa kansalaisiin kun siellä oli uudenvuoden juhlat niin siellä oli varmaan sataviisikymmentätuhatta ihmistä en minä yhtään humalaista nähnyt jotakin muuta meidän täytyy keksiä siihen jos meillä on alkoholiongelmia lähteä torppaamaan minusta tämä on linjakysymys ja minä kehotan kyllä ja toivon että hallitus jatkaa tällä tiellä ja neljän vuoden aikana vie mahdollisimman paljon näitä uudistuksia eteenpäin koska minä näen että sitä kautta työtä luodaan totta kai mitä edustaja ihalainen täällä toi esille meidän täytyy täytyy huolehtia että työntekijöitten näkemykset otetaan huomioon eikä kenelläkään teetetä sillä tavalla työtä että siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa hänelle tai perheelle mutta en minä hirveästi tätä työtä oikein itse jaksa pelätä nimittäin sen verran voin kertoa eläinlääkärin ammatista mitä minä ennen tein että joka kerta kun minä päivystin viikonloppuna se oli kuusikymmentäkolme tuntia se huki jotenkin täällä tuntuu että jos jotakin yritetään tehdä sunnuntaina tai muuten niin se on kauhistus minulle tämä on vähän käsittämätöntä totta kai asioita pitää järjestellä mutta ei pidä pelätä työntekoa mitä enemmän sääntelyä avataan ja enemmän mahdollisuuksia niin kyllä siinä niin käy että tulee enemmän yrittäjiä itse asiassa minä enemmänkin uskon että jos nämä kauppojen aukioloajat vapautetaan niin kuin käy ja myös alkoholipolitiikka vapautetaan niin se on maaseudun pienille kaupoille enemmän mahdollisuus kuin uhka

arvoisa rouva puhemies tuntuu hassulta että parturi ja kampaamoliikkeitten yrittäjät monet ovat yrittäjiä heistä yksityisyrittäjiä eivät ole samalla viivalla muitten yksityisyrittäjien kanssa esimerkiksi kaivinkonekuljettajan kaivinkone saa möyhiä viikonloppuisin iltaisin rakennustyömailla parturi ei saa tehdä omaa työtänsä ilman poikkeuslupaa poikkeuslupaa mistä pitää vielä maksaa että saisi tehdä töitä juhlapyhinäkin

juhlapyhänä toivoisin että kaikki yrittäjät saataisiin samalla viivalle ja he voisivat tehdä silloin töitä kun heiltä tarvitaan palveluita

en ole tutustunut vielä tähän alkoholin vapauttamista koskevaan toimenpidealoitteeseen mutta mitä tässä nyt tänään on kuullut salissa niin siinä tuntuu olevan ihan hyviä ajatuksia esimerkiksi pienpanimoiden suoramyynti ja muu kuulostaa järkevältä ja kuulostaa myös siltä että meidän täytyy miettiä semmoista viisasta maltillista alkoholipolitiikkaa johon eivät välttämättä ne kiellot auta ja se ei varmasti auta välttämättä niihin meidän ongelmiin vaan vaan semmoinen järkevä ja maltillinen alkoholipolitiikka mutta en kyllä millään jaksa uskoa että se on meidän maaseudun kyläkauppojen pelastus jos jos tällä kokeilulla sitten he he saavat alkoholia myydä toisin kuin isot marketit minun mielestäni ehkä kannattaa kuitenkin tunnustaa että että se ei ei riitä niitten kyläkauppojen säilyttämisen tukemiseksi vaan jotain muuta on syytä tehdä jos halutaan että ne kyläkaupatkin jatkossa säilyvät ja muuten aukioloajat vapautetaan

vielä lopuksi haluan kiittää kaikkia hyvästä keskustelusta ja ja positiivisesta palautteesta ja ja kannustuksesta myös tälle alkoholisäätelyn keventämistä ja sen vaikuttamista selvittävälle kokeilulaille tosiaan tuo toimenpidealoite on tuossa istuntopalveluissa allekirjoitettavana jos joku sen vielä haluaa allekirjoittaa huomenna on tarkoitus se jättää kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia lisätalousarvioaloitteet lähetetään ehdotuksen mukaan valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies sosialidemokraatit ovat jättäneet tähän lisätalousarvioon kolme määräraha aloitetta yksi koskee näitä eilen pitkään puhuttuja työllisyysmäärärahoja niiden riittämättömyyttä haluamme sinne lisää voimavaroja sen lisäksi on kaksi aloitetta vastaavaan aihealueeseen liittyen eli koulutuksen puolelle esitämme ammatilliseen lisäkoulutukseen miljoonan verran lisää ja samoin sitten aikuiskoulutukseen miljoonan verran ja nämä liittyvät tähän samaan työttömyysongelmaan ja muun muassa siihen että ict alan työpaikkoja menee hallitus esittää ripauksen lisää jolla pystytään hyvä niin turvaamaan tätä salon seudun akuuttia tilannetta mutta me kaikki tiedämme että tämä rakennemuutos iskee monilla paikkakunnilla ja monella paikkakunnalla on tarvetta tähän ict alan ihmisten uudelleenkoulutukseen muun muassa tampere oulu tämänkaltaiset paikat siksi myös nämä sivistys ja tiedepuolen määrärahalisäykset ovat meillä mukana tässä kokonaisuudessa joka liittyy siihen että ihmiselle on kerta kaikkiaan saatava töitä ja työttömiä on voitava työllistää ja tarjota heille tukitoimia työmarkkinoilla tässä työllistämisaloitteessa on mukana myös vihreiden valtiovarainvaliokunnan ryhmäjohtaja ja voin sanoa uskallan sanoa tässä että myös vasemmistoliitto on hengessä mukana tosin tosin heidän allekirjoitustaan ei vielä tässä aloitteessa ollut mutta mutta olemme yhdessä keskustelleet varmasti myös sitten valiokuntakäsittelyssä samalla rintamalla kuin keväällä oppositio oppositio tulee vaatimaan näihin asioihin muutoksia tämä on hyvin vakava paikka kuten todettiin kaiken kaikkiaan kerrataan sen verran että viime keväänähän jo huomattiin että työllisyysmäärärahojen suhteen on olemassa iso lovi todella todella iso lovi jo keväällä tiedettiin että määrärahat ovat monella alueella täysin loppu ja monella alueella hyvin pian loppumassa kaikki asiantuntijat eri alueilta tiesivät tämän ja lisää rahoja tarvittiin kipeästi tuolloin eduskunta silloin kesän alussa kävi tästä ison keskustelun annettiin lisätalousarvio johon ei otettu mukaan tätä työllisyysmäärärahan nostoa me valtiovarainvaliokunnassa kävimme asian läpi olimme huolestuneita ja myös hallituspuolueet tulivat siihen mukaan että he kirjoittivat omaan mietintöömme sen huolen mutta valitettavasti kun sosialidemokraatit vaativat sen huolen kirjauksen lisäksi myös tosiasiatoimia eli sitä määrärahaa tässä enää sitten hallitus ei halunnut mukana olla

työttömyyslukemamme koko ajan heikkenevät esimerkiksi valtiovarainministeriö on nostanut omaa työttömyysarviotaan kahdeksasta pilkku viidestä yhdeksään pilkku kolmeen prosenttiin ja esimerkiksi vuoden takaa pitkäaikaistyöttömyys on on noussut kaksikymmentä prosenttia kukaan meistä ei voi olla välinpitämätön näiden lukemien edessä nuoria työttömiä on enemmän ja meidän täytyy pystyä jotakin puhemies haluan tähän sanoa että me kävimme eilen hyvin mielenkiintoisen keskustelun näistä asioista tuntui vähän siltä että hallituspuolueet eivät halunneet ymmärtää kylliksi tätä huolta ja erityisesti minulle jäi hyvin hämmentynyt olo asiasta vastaavan ministeri lindströmin puheenvuoroista me kysyimme häneltä nimittäin sitä kun me tiedämme että tämä tarve näihin rahoihin liikkuu noin yhdeksässäkymmenessä miljoonassa ja kävi ilmi että ministeri lindström oli itse esittänyt hän on ministeri hänellä on esitysvalta vain kolmeakymmentä miljoonaa miksi näin työttömyyslukemat pahenevat ihmisiä jää entistä enemmän oman onnensa nojaan ja hallituksen vastaava ministeri esittää vain kolmannesta siitä summasta mikä olisi tarpeen eikä tämäkään valitettavasti vielä riitä vaan hallitus ja ministeri lindström ovat myös valmiita ensi vuonna jatkamaan niukkaa linjaa jopa säästölinjoilla eli leikkauksia työllisyysmäärärahoihin ensi vuoden puolelle on tiedossa miinus viisikymmentä miljoonaa leikkauksia tässä tilanteessa kun työttömyys sen kuin pahenee tämä yhtälö on kerta kaikkiaan kestämätön sitten tuli ilmi ilmi vielä sellainen asia että ministeri lindström oli vähän sitä mieltä että nyt kun hän on ministeri niin hän ei voinutkaan esittää esittää kylliksi rahaa mutta eikö ole kuitenkin niin että nimenomaan ministerin se pitää tehdä katselin tuota perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia viime talvelta ja siellä silloinen perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja lindström esitti miljoonaa lisää työllistämismäärärahoihin no eipä ole montaa kuukautta näistä näistä talven lumista kulunut kun sitten ministeri lindström esittääkin yllättäen tulevia työllisyysmäärärahojen leikkauksia ja puolustelee niitä täällä salissa

kyllä taitaa nyt olla niin että se eduskuntaryhmän puheenjohtaja lindström on aivan eri ihminen kuin se ministeri lindström tätä me kysyimme että miksi näin ja haluan todeta nyt tässäkin sali on tyhjä valitettavasti täällä muutama edustaja on paikalla mutta ministeriaitiossa ketään ei näy siis en sano että valitettavasti hienoa että edustajat ovat täällä paikalla mutta valitettavasti ministeriaitiossa ei ketään näy edelleen tämä kysymys on auki ja edelleen tulen odottamaan siihen vastausta niin kauan kunnes sen vastauksen saan tulen sitä kysymään miksi ministeri lindström esitti vain kolmannesta siitä määrärahatarpeesta mikä mikä näissä rahoissa on ja kaiken kukkuraksi ei se riitä että minä siitä kysyn minä uskon että kovin moni ihminen joka tänä päivänä on vailla töitä odottaa sitä samaa vastausta nyt puhemies kun tämä valiokuntakäsittely alkaa niin vetoan hyvässä yhteishengessä hallituspuolueisiin ottakaa koppi tästä ihmisten huolesta ministerillä on esitysoikeus mutta myös eduskunta voi päättää ja jos hallituspuolueet tulevat mukaan tähän sosialidemokraattien aloitteeseen ja tätä tätä opposition toivomaa rahaa ovat valmiita nostamaan me pystymme sen tekemään aloitamme tosiaan käsittelyä siellä valiokunnassa ja toivon myönteistä lopputulosta

tämä budjettikäsittelyhän perustuu siihen että on olemassa hallituksen vaihtoehto ja on olemassa opposition vaihtoehto parhaillaan sdp tekee omaa vaihtoehtobudjettiaan joka haastaa tämän hallituksen kylmän oikeistolaisen talouspoliittisen linjan me tulemme tekemään esityksiä työllisyysmäärärahojen lisäämiseksi me tulemme huolehtimaan että joku vähän hyväosaisempi osallistuu enemmän näihin talkoisiin kyllä sitä varaa on olen siitä hyvin pettynyt puhemies että perussuomalaiset ovat nyt siirtyneet täysin tälle oikeistolaiselle porvarihallituksen

arvoisa rouva puhemies minä en mitään debattia ala tästä käymään mutta minä olen aivan varma minä tunnen lindströmin sen verran hyvin että hän tekee hartiavoimin tuolla töitä että on töitä ja sen tekee minkä pystyy aivan varma olen siitä asiasta mutta kun ei ole jakaa kuin tyhjää tyhjää kupissa niin sieltä ei pysty nyhjäisemään jos on tyhjä kuppi ei ainakaan kapustalla ottamaan ja sitten vielä kun puhuttiin tästä autoverosta niin siinähän on tarkoitus semmoinen ymmärrän sen kyllä että sitä köyhää se ei auta yhtään se verotus ei auta sinne yhtään mitään kun puhutaan päästöistä ja tämmöisistä ja siitä että pitäisi siirtyä

sillä yritettiin vauhdittaa sitä päästötöntä uudempaa autokantaa että se saataisiin tänne suomeen ainoastaan se on siinä pyrkimys rahallisesti tuolla ei ole mitään merkitystä ja siitä halpatyövoimasta minä yrittäjätaustaisena niin kuin mainitsitte tuossa ei siellä ole tarkoitus ketään pitää halvalla töissä mutta jos me me vaikka kaksikymmentä euroa korotamme vuodessa palkkaa ja on vientiyritys niin se laitetaan siihen lankkunipun hintaan mikä kaupataan ulkomaille siinä toimivat ainoastaan markkinavoimat eivätkä mitkään muut ei sääntely eikä mikään markkinavoimat toimivat täällä ja jos se kaksikymmentä euroa ylittää sen kilpailijan tuotteen niin se menee kilpailijalle se tuote näin se vaan pelaa ja näistä minä olen ymmärtänyt että sitä hyvinvointia rakennetaan kakkua mitä me voimme jakaa muun muassa työllisyyteen eikö niin työllisyysmäärärahoja otetaan sieltä mutta velaksi me emme voi elää minä en usko semmoiseen talouteen että

tässä kukaan velaksi halua elää emme mekään meidän vaihtoehdossamme nimenomaisesti tehdään toisenlaisia arvovalintoja siitähän tämä viime kädessä on kiinni en kyllä oikein näe sitä miten edustaja hakkarainen koko ajan uskoo sokeasti että rahaa ei riitä työttömälle rahaa ei riitä satsata pienten lasten hyvään kouluun rahaa ei riitä lapsiperheille rahaa ei riitä opiskelijoille rahaa ei riitä eläkkeensaajille joilta olette kyllä kovalla kädellä nyt leikkaamassa toimeentuloa rahaa ei riitä tähän kaikkeen teidän mielestänne tyhjyyttä ammottaa samaan aikaan rahaa riittää vaikkapa navettojen rakentamisen tukemiseen sitähän hallitus on nyt myös esittämässä eli nämä ovat arvovalintoja ja se pitää nähdä ja sitten kun kysymys on vielä erityisesti perussuomalaisista ja erityisesti edustaja hakkaraisestakin joka nyt tätä stubbin sipilän ja soinin linjaa kovasti toistaa tätä kylmän kylmän politiikan meininkiä niin kyllä minä kysyn teiltä että mistäs ne vuorineuvokset

kun edustaja hakkarainen sanoi että velaksi ei voida elää niin joudun sanomaan teille että samaan aikaan te te ehdotatte kahdensadan miljoonan euron autoveron laskua joka rahoitetaan velalla vai onko teillä oma setelipaino siellä sahalla myös käytössä tämän rahoittamiseen niin ei taida olla että ollaanpas nyt rehellisiä ja tarkkoja siis te rahoitatte velalla edustaja hakkarainen velalla tämän autoveron laskun ja te itse kerroitte kenelle se hyöty menee se menee näille sileäkätisille joilla on ostaa uudet bemarit ja uudet mersut he saavat tuhansien eurojen hyödyn mutta sitten työttömien auttamiseen teillä ei ole muuta sanoa kuin että yhtäkkiä ne rahat ovatkin loppu yhtäkkiä kuuntelin tänään mielenkiinnolla kyselytunnilla ministeri stubbia kun hän ilmoitti että miljardi euroa on tulossa veronalennuksia miljardi euroa niin kaikkiin tuloluokkiin myös sinne ylimpiin eikä näkynyt yhtään perussuomalaista joka olisi sanonut että tarvitaanko siellä sadassatuhannessa tuloluokassa nyt lisätuloa vai kannattaisiko se käyttää tänne työttömien auttamiseen ja sitten leikataan työttömyysturvaa

maailmalla esiintyy tämä on aika kova erittäin oikeistolainen ohjelma mitä nyt ollaan toteuttamassa se käärittiin keväällä pumpulipuheisiin mutta kun katsoo kohta kohdalta niin tämä on kova ohjelma ja tämä lisäbudjetti on osa tätä kovaa ohjelmaa tämän lisäbudjetin sisältö on se että ei yhteiskunta ota työllisyysvastuuta vaan kaikki lykätään markkinoille ja tässä kyydissä nyt arvon perussuomalaiset te te olette mukana tässä kyydissä te te olette mukana ja nyt te kerrotte että rahat

rouva puhemies tässä kyydissä me olemme mukana nyt ei siitä mihinkään pääse mutta noista bemareista ja audeista ja noista ne rikkaat niitä ostelevat ja jos puhutaan näistä päästövähennyksistä niin ne autot ovat hintaluokassa kaksikymmentätuhatta ja jotain missä on pienet päästöt niissä kalliissa bemareissahan on suuret päästöt ja ne maksavat myös veroja sitten niistä sen mukaan sitten tuohon että me otamme velkaa se auton ostajahan maksaa sen ei se velkaraha suoranaisesti syömävelkaa ole mikä sieltä tulee ja sitten näistä raharikkaista ei minua kiinnosta minä olen köyhä jätkä ja joutunut pennusta asti tekemään vaikka minkälaista hommaa ihan lapsesta lähtien kyllä minä tiedän mitä se elämä on siellä eivätkä ne raharikkaat pörssikeinottelijat paljon kiinnosta mutta olen huomannut

myös te te tiedätte sen että nyt kun ollaan globaalissa maailmassa ja raha liikkuu sinne missä se tuottaa parhaiten niin se rikas pystyy siirtelemään niitä rahoja vaikka portugaliin taikka minne tahansa missä se tuottaa jos me siihen kovin koskemme minä haluaisin sinne kyllä iskeä käteni en minä sitä sano mutta kun se on semmoinen näkymätön kasvoton valta joka siirtyy silloin pois kun siihen mennään yrittämään koskea elikkä silloin kun me lähdemme sinne nipistämään heiltä he siirtyvät muualle ja meiltä menevät investoinnit yritystoiminta entisestään karkaavat pois miten te edustaja heinäluoma iskisitte tähän suoneen

sosialidemokraatit muuten kannattavat rahoitusmarkkinaveroa maailmanlaajuista veroa jolla verotetaan sitä mitä tässä maailmassa ei vielä veroteta eli rahalla käytävää kauppaa muun muassa se olisi oikeudenmukaista se olisi reilua meille oli muuten hämmentävää se että viime kaudella perussuomalaiset vastustivat tätä veroa silloin ei saanut rahan kauppaa verottaa kun sosialidemokraatit olisivat halunneet tässä nyt vähän menee silloin tällöin ihan sekaisin kuka nyt lopulta mitä haluaa mutta nyt kyllä kuitenkin hämmentää perussuomalaisten linja kun te sanoitte äsken että olette tässä kyydissä olette vieläpä mielellänne siinä kyydissä siltä tämä näyttää kun katselen tätä meininkiä ja teidän edustajienne te olette siinä hallituksen kylmässä kyydissä te olette siellä mielellänne se minua hämmentää ja hämmästyttää juuri siksi että minä luulin että perussuomalaiset haluavat olla sen työmiehen ja työnaisen puolue ja kansanpuolue niin minä luulin ja varmasti kansakin luuli vaalien alla saitte ihan komeasti luottamusta sieltä onneksi olkoon siitä mutta kyllä sitten täytyy olla tietty vastuu myös sen vaalin jälkeen

lisäbudjetin yhteydessä mutta sitten joka ikinen syksy kun seuraavan vuoden budjettia hyväksytään niin verotushan on on auki ja pääomaverotus on yksi sellainen osa alue joka koskettaa myös

ahon hallituksen jäljiltä pääomaverotustaso asetettiin kahteenkymmeneenviiteen prosenttiin joka oli todella alhainen ja joka räjäytti sitten palkkatulojen muuttamisen pääomatuloksi kaikissa niissä ryhmissä jotka vaan kynnelle kykenivät kun pääomatulot olivat alhaisesti verotettuja niin ei ollut intressiä enää ottaa palkkatuloja sitä ryhdyttiin yhdeksänkymmenenviiden lipposen ykköshallituksesta lähtien asteittain korjaamaan ja silloin oli aika kaukokatseisia konsensusihmisiä muun muassa silloinen nokian toimitusjohtaja jorma ollila joka oli tässä matti pekkasen työllisyystyöryhmässä joka näki että että täytyy tehdä tasapuolista politiikkaa ja myös niiden jotka ovat hyväosaisia täytyy ottaa osaa näihin talkoisiin ja sieltä tuli ehdotus aikoinaan koskea tähän kahdenkymmenenviiden prosentin pääomaverokantaan sitä nostettiin sitten kahteenkymmeneenkahdeksaan nyt tämän laman yhteydessä demarit ajoivat lävitse että se nostettiin kolmeenkymmeneen prosenttiin ja tehtiin pääomatulosta vihdoin ja viimein lievästi progressiivinen joka hiukan enemmän ottaa suuremmista pääomatuloista nämä ovat siis satojen miljoonien oikeudenmukaisuustekoja ja jos katsotaan usein vuosien aikaa niin täältä on tullut miljardeja euroja rahaa käyttää kaikkeen hyvään eli valintoja ja valintoja ne tulevat olemaan nyt sitten syksyllä kun päästään varsinaiseen budjettiin tämä tie että palkkoja lasketaan on julma ja kova tie ja tulee näkymään kysynnässä aika monet unohtavat sen että se mikä on yhdelle yritykselle meno on toiselle tulo sitten kun leikataan sitä palkkaa niin siellä viitasaarellakin osuuskaupassa näkyy vähemmän väkeä ja ravintolassa sama juttu ostetaan vähemmän rakennetaan vähemmän peruskorjataan vähemmän meillä on suuri riski että me menemme tähän alaspäin menevään kierteeseen huomasin että elinkeinoelämän tutkimuslaitos eilen korjasi talousennustettaan ensi vuonna alaspäin näiden hallituksen kiristystoimien takia

arvoisa puhemies edustaja heinäluomalle sellainen huomio kun hän peräsi tässä korkeamman pääomaveron perään että nythän hallitukselta on tulossa esitys että tätä korkeampaa pääomaveroluokkaa nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä mielestäni se on sitten askel siihen heinäluoman heinäluoman peräämään suuntaan kovin paljon korkeammalle ei voida ei voida enää mennä myöskään pääomaveron suhteen kyllä meillä on veroaste jo nyt tapissa mitä sitten tulee tähän tuloveroon niin nythän hallitukselta on tulossa veronkevennyksiä jotka nimenomaan painottuvat pieni ja keskituloisille

arvoisa rouva puhemies keskusteltiin

ja näitten verotuksesta ja siitä kuinka sieltä saataisiin rahaa minä en ollut hallitusneuvotteluissa mutta kun siinä sivussa kuuntelin sitä niin sieltä ei olisi tullut loppupelissä kovinkaan suurta sitä kertymää

ja nimenomaan niin kuin äsken sanoin tämä on semmoinen kasvoton näkymätön valta joka siirtyy siihen paikkaan missä se tuottaa parhaiten se ei kysele meiltä meidän säännöksiä eikä mitään ei millään tavalla se kyselee vain ainoastaan että missä se tuottaa ja parhaiten tuottaa se menee sinne kyllä minä haluaisin siihen iskeä käteni mutta ei minulla ole ainakaan viisautta eikä ymmärrystä siihen ja varmasti niitä on sitten semmoisia mutta kaiken ehtona on se että me saamme talouden kuntoon kyllä me jakaa osaamme nythän me jaamme semmoistakin mitä ei ole olemassa kyllä sitä jakoporukkaa on ja siihen minäkin se on on helppo tehdä ja semmoinen juttu että vaikka on miljardööri yhdessä yössä tai viikossa saa hävitettyä sen omaisuuden elikkä se on helppo laittaa mutta joka sitä tekee se on vaikeampi ammatti ja tälle pitää luoda edellytykset minä koko ajan peräänkuulutan sitä että meillä yritystoiminta investoinnit ja niin edelleen lähtevät toimimaan viime kaudella tuli ympäristölaki teollisuudelle tuli yli seitsemänsadan miljoonan lisälasku siitä tämäkö on se viesti maailmalle ja sijoittajille joo kyllä oli oli tai mikä se oli se oliko se nyt laki nimellä puhemiehenä olitte silloin kyllä muistatte varmaan tästä koitui teollisuudelle yli seitsemänsadan miljoonan lasku mikä viesti se on

puhemies palaan vielä tähän oikeudenmukaisuus ja rahantulokeskusteluun kun täällä arvostamani edustaja aikaisemmin viittasi siihen että prosentti nousee täällä suurissa pääomatuloissa sehän tuli sen jälkeen kun hallitusohjelmaa erittäin ankarasti arvosteltiin siitä että nämä talkoot eivät koske millään tavalla hyväosaisia eivät millään tavalla hyväosaisia koko kesäkuu puhuttiin tästä silloin pääministeri että ei tänne voida koskea että veroaste ei voi nousta se oli se uusi mantra veroaste ei voi nousta no nyt sitten hallitus joutui huomaamaan että tämä hallituksen linja on epätasapuolinen ja onneksi pieneltä osin tarkisti sitä sanoisin että samalla määrällä kuin työllisyysmäärärahoja tässä lisäbudjetissa mutta kun siellä suurissa pääomatuloissa tulee prosentin lisävero niin palkansaajille hallitus ajaa pakkolailla viiden prosentin leikkausta viiden prosentin leikkausta niiltä joilla on aika hyvin asiat jotka ovat pääomatulojen saajia kysytään prosentti lisää mutta näiltä vuorotyöläisiltä sairaanhoitajilta poliiseilta linja autonkuljettajilta kaupan myyjiltä paperityöläisiltä ja sahureilta pyydetään viisi prosenttia niin että eihän tämä ole suhteessa tämä ei ole suhteessa enkä tässä tule antamaan periksi teille en tule antamaan periksi vaan tulen tämän neljä vuotta puhumaan tästä asiasta koska tämä kertoo kuka tekee päätöksiä kenen edut päätöksenteossa painavat tapasin joku hetki sitten erään suuren suuren sahan omistajan joka kertoi omista sahakokemuksistaan ja tilanteistaan siellä sahalla heillä on on sellainen tilanne että kustannuksista seitsemänkymmentäviisi prosenttia on tukin kolme neljäsosaa seitsemänkymmentäviisi prosenttia on tukin hintaa kahdeksan prosenttia on palkkakustannuksia puhuimme edustaja hakkaraisen kanssa tänään ja ja hakkaraisen sahalla taitaa olla niin että se on kaksikymmentä prosenttia vajaat kaksikymmentä on tämä palkkakustannusten osuus no tässä isossa sahassa se on kahdeksan prosenttia nyt kun sitä kahdeksaa prosenttia lasketaan viisi prosenttia niin se tarkoittaa että lopputuotteen hinta laskee nolla pilkku neljä prosenttia kuulitte ihan oikein nolla pilkku neljä prosenttia siitäkö se kilpailukyky nyt syntyy ei taida syntyä mutta niille työntekijöille tulee aikamoinen palkanmenetys

työntekijöille tulee todellakin iso lovi rahapussiin tämän kautta ja se on tietenkin tosi vaikeaa monen ihmisen arjessa kun näin käy mutta minä haluan kyllä nyt toistaa tämän koska oikeastaan tämä herätti aika paljon tämä edustaja heinäluoman äskeinen puheenvuoro että toden totta nythän käy niin että se palkansaaja se sahatyöläinen tai se

ikään kuin pakotetaan viiden prosentin palkanalennukseen tavalla tai toisella saat vähän niin kuin katsella sitten menevätkö sunnuntaikorvaukset tai vuorotyökorvaukset tai lomarahat tai mitä vain kunhan se palkka laskee viisi prosenttia että se on se hallituksen päämäärä ei se kyllä ole ollenkaan suhteessa siihen että sitten kuitenkin heiltä kellä kohtuullisen hyvin hyvin menee ja vähän parempiosaisilta vaaditaan sitten prosentti tämä oli tärkeä oivallus koska tämä on myös semmoinen asia että kyllä ihmiset ajattelevat myös sitä onko tämä oikeudenmukaista onko tämä reilua ja se yksi mistä on paljon puhuttu on se että me olemme kaikki samassa veneessä minä en muuten usko sitä että me olemme kaikki samassa veneessä niin kauan kuin tämä tilanne on senkaltainen että vain toisilla on pelastusliivit kyllä kyllä tässä täytyy jollakin tavalla tätä oikeudenmukaisuutta hakea ja ja tämä oli hyvä ja kuvaava esimerkki nyt näistä valinnoista että yksi toisilta sitten viisi ja kun täällä sanoitte että talous kuntoon niin uskokaa nyt hyvät ihmiset niitä ekonomisteja kun he sanovat niin kuin täällä edustaja heinäluoma sanoi että etlallakin laski kasvuennuste näitten leikkausten vuoksi luottoluokittaja fitch laski kasvuennustetta siksi että hallitus leikkaa siis tämä on aivan uskomatonta että kun ekonomistitkin jo rupeavat varoittamaan että talous talous kuihtuu koska leikataan niin sitten vain leikataan jotta muka talous saadaan kuntoon ja jotta muka saadaan työpaikkoja kun ihan jo peruslogiikka kertoo sen että eihän se näin toimi vaan päinvastoin silloin niitä työpaikkoja ei synny ja minä toivon että tämän otatte vakavasti tämä talouspolitiikka on tässä suhteessa hyvin ontuvaa ja perustuu väärille oletuksille ja tätä menoa me olemme vielä suuremmassa ja huonommassa jamassa puhumattakaan että jos sitten vielä suomen valtti sopimusyhteiskunta murennetaan tätä myötä

arvoisa rouva puhemies näistä ekonomisteista minä en oikein tiedä joku oli nyt tuossa semmoinen joku nimenomaan nobelisti sanoi että nämä ovat oikeasuuntaisia että näillä saadaan taloutta kuntoon ja vakautta en tiedä sitten pitääkö paikkansa mutta kun edustaja heinäluoma tästä puun hinnasta prosenttia muodostuu tukin hinnasta niin jos ajatellaan että se puu kasvatetaan se on sata vuotta keskimäärin se kierto kahdeksankymmentä viiva sata vuotta lajista riippuen niin paljonkohan siihen puun kasvattamiseen jos nyt lähdetään kasvattamaan se runko menee sitä rahaa

mutta aika lähelle varmasti sitä seitsemääkymmentäviittä prosenttia suurmetsänomistajat pärjäävät mutta täällä on paljon niitä pieniä tiloja joissa on neljäkymmentä viiva viisikymmentä hehtaaria eivät ne ole kultakaivoksia eivät varmasti niillä ei elä on laskettu että sitä pitää olla kolmesataa hehtaaria sitä metsää että itse sillä tuotolla joku eläisi ja sitten tuosta sahasta vielä puhuttiin siitä että on seitsemänkymmentäviisi euroa taikka seitsemänkymmentä euroa lankun hinta maailmalla on kaksisataa euroa siihen pitää sahata siihen yhteen kiintoon kaksi pilkku yksi kiintoa sitä pyöreätä puuta silloin sen raaka ainehinta on jo sataneljäkymmentä euroa siihen sahaus päälle kuivaus rahti satamaan ja laivaus niin ei siitä kovin paljon isoja siivuja ole otettavissa sieltäkään mutta se nolla pilkku neljä prosenttia jos saadaan alaspäin se vaikuttaa varmasti sen yrityksen talouteen se vaikuttaa ja se pienenee jos saha käyttää miljoona kuutiota puuta iltalehti kirjoittaa välittömästi että miljoonavoiton teki miljoona kuutiota yksi euro joka kuutiolta jää siihen puhutaan miljoonavoitosta jää yritysvastuut investoinnit ja kaikki pitäisi tehdä tällä ei nämä isoja kakkuja

arvoisa puheenjohtaja kyllä sydäntä lämmittää kun kuuntelee edustaja hakkaraisen todella lämmintä huolta puusta ja puun hinnasta ja metsänomistajista se tekee hyvän mielen että välitetään mutta senkin jälkeen jää jäljelle se olennainen kysymys tässä minun puheenvuorossani eli se että että jos puhutaan kustannuksista pitää tietysti katsoa kaikkia kustannuksia nyt tällä hallituksen linjalla joka on se että leikataan palkkoja ja heikennetään työehtoja myös ehkä siellä hakkaraisen sahalla en tiedä mitä siellä tullaan tekemään sitten ollaan tilanteessa että se ei vaikuta kuin promilleosaan siitä lopputuotteen hinnasta kuvaavaa nyt on vaikkapa tässä puukeskustelussakin tai tai sahojen kannattavuuskeskustelussa kun sahat todellakin ovat olleet vaikeuksissa jo pitkän aikaa hallitus ei pohdi mitä voitaisiin tehdä paremmalle puun saatavuudelle ja tälle puun hinnalle siitä ei puhuta sanaakaan ei sanan sanaa vaan kaikki huomio suunnataan tähän kustannuserään joka suurilla sahoilla on alle kymmenen prosenttia kokonaiskustannuksista ei myöskään puhuta eikä lisäbudjetissa ole minkäänlaisia esityksiä siitä mitä tehtäisiin näille vientikustannuksille kun edustaja hakkarainen puhui tästä seitsemästäsadasta miljoonasta en tiedä mistä se tulee mutta sen muistan että edellisen porvarihallituksen tämän vanhasen kakkoshallituksen aikanahan tehtiin varsinainen isku suomen viennin ytimeen tämä imo sopimus ja rikkidirektiivi joka toi meidän ulkomaankaupalle ehkä seitsemänsadan miljoonan lisäerän joka tuli ihan tyhjästä vain sen takia että hallitus hallitus torkkui torkkui eikä ymmärtänyt mitä se oli päättämässä kansainvälisessä merenkulkujärjestössä kun yhtäkkiä hyvin lyhyellä varoitusajalla pantiin tämä rikkidirektiivi toimeen sitten eduskunnalle kerrottiin että no näin pääsi käymään nämä ovat ollennaisia tekijöitä kun puhutaan kustannuksista siksi pitäisi puuttua tänne väylämaksuihin rataveroon teollisuuden energiakustannuksiin myös lisäbudjetissa

arvoisa rouva puhemies kuinkahan pitkä ilta tästä tuleekaan

tuohon kustannustasoon sen verran että puun hinta on sahurin kannalta liian korkea mutta sahuri haluaa haluaa laatupuuta ja se tulee kasvattamaan silloin metsänomistajan myös on tehtävä sillä tili ja ne menevät käsi kädessä jos halutaan hyvät tuotteet maailmalle niin se puu pitää kasvattaa mennään nyt ihan tähän sahateollisuuteen siitä jotakin ymmärrän mutta meillä on sitten semmoinen ilkeä juttu tässä venäjä tekee myös kauppaa ja heillä ei ole tämmöistä niin kuin meillä että kilpailutetaan tuolla huudatetaan metsiä sitten itse kukin ostaa sieltä joka parhaan tarjouksen tekee ja myyjä myy venäjällä ei ole tämmöistä järjestelmää he voivat sanoa että se on viisi euroa tuossa se puukiinto ja he ottavat sen metsävarantonsa mitä heillä on käytettävänä ja myyvät sinne maailmalle sitä hintaa kuin tahtovat sitten me juoksemme perässä elikkä nämä ovat semmoisia markkinavoimia kanssa jotka sanelevat ehtoja ne eivät kysele meidän sosiaaliturvaa eivätkä mitään eivät varmasti tule kysymään se yrittäjä joka siinä touhuaa joutuu juoksemaan näitten pillien mukaan se on aivan varma juttu ja ne heiluvat ne heiluvat ja ja tässä on taiteiltava jos sitä olematonta siivua mikä siitä tulee sitä katetta vielä nuollaan pois niin siinä on kuihtuminen edessä se on tämmöistä se on markkinataloutta

palaan vielä tähän sahan kustannusrakenteeseen ja siihen tehdäänkö sille yhtään mitään vastaus on että ei tässä lisäbudjetissa tehdä yhtään mitään koska ei tässä ole esityksiä että väylämaksu poistettaisiin mikä vaikuttaisi kaikkeen siihen ulkomaankauppaan joka sieltä viitakosken sahaltakin lähtee eteenpäin eikä rataveroa joka myös vaikuttaa kustannuksiin eikä tässä ole teollisuuden energiaveron laskua joka vähentäisi kustannuksia ja joka vaikuttaisi tässä ja nyt ja jonka hallitus voisi heti päättää ei tarvitse odottaa vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista niin kuin hallitus on nyt odottamassa paketilla ja kun kun edustaja hakkarainen tässä pohti tätä kuinka pitkään puu kasvaa ja että hyvästä puusta pitää maksaa hyvä hinta niin kai siellä viitasaaren sahalla pitää maksaa ammattimiehellekin jos hän on hyvä niin kai hänelle maksetaan kohtuullinen hinta niin eikös niin niin tämä sama laki on voimassa kaikkialla ja toivon että tämä olisi mielessä kun edustaja hakkarainen tukee näitä hallituksen viiden prosentin leikkaussuunnitelmia että kyllä se työmies on palkkansa ansainnut ja kun hän on hyvä niin siitä tulee hyötyä kaikille kaikille sahanomistajille myös pienille ja suurille ja kun edustaja hakkarainen pohti tätä puun kasvua kuinka pitkään puuta pitää kasvattaa niin oletteko miettinyt kuinka kauan kestää kasvattaa että te saatte hyvän sahurin sinne teidän sahallenne ei sekään tulee sormia napsauttamalla eikä vuodessa eikä viidessä vuodessa vaan käydään peruskoulut ja käydään ammatilliset koulut ja ammattikorkeakoulut ja ja herkästi on niin että siitä kun pannaan alulle hyvä työmies se on enemmän kuin kaksikymmentäviisi vuotta ennen kuin hän on sahalla hyvä työmies joten joten ja sitten tullaan tähän lisäbudjettiin jos tämä hyvä työmies on joutunut työttömäksi niin nyt te hyväksytte sen että siellä hän on työttömänä tämän vaikean vaiheen ylitse hän voi olla kaksi kolme vuotta työttömänä siinä on riski että tulee tulee pahat harrasteet ja se työmies ei ole käytettävissä sitten kun

rouva puhemies tuohon työllistämiseen sen verran että minun mielestäni sillä palkallakaan vaikka se on kuinka korkea jos se työnantajalle tuottaa pikkuisen enemmän kuin se että minä työllistän killen ja kallen se on aivan varma että se vie minulta se on minulle sijoituskohde sen ensimmäiset pari vuotta se tuottaa tappiota kun se koulutetaan siihen vaikka se olisi minkälaisen ammattikoulun käynyt ei varmasti ole vielä seppä syntyessään minä tunnen sen verran hyvin sitä alaa sitten siinä on kalle oppii homman äkkiä se alkaa paremmin tuottamaan sitten on se että se ei koskaan tuota yhtään että se menee viivan alapuolelle mutta sille asialle ei oikein tässä tilanteessa pysty tekemään mitään elikkä se on sen paremman työmiehen kustannus periaatteessa näin valitettavasti näin tämä on sijoitustoimintaa myös työhönotto ja jos me me haluamme tähän sillä lailla hallituksen tarkoitus on tässä tilanteessa että aina kannattaa ottaa tehdä töitä mieluummin kuin jäädä sivuun ja kukaan työnantaja jos minä olen työnantaja ja ja minä olen kaksi vuotta sijoittanut miinusta siitä niin en minä ole heti ensimmäisenä sitä irtisanomassa se on propagandaa viimeiseen asti koulutettu työntekijä halutaan pitää firmassa mukana koska se on ruvennut siellä tuottamaan se on viimeinen vaihtoehto kun sitä sanotaan irti mutta jos palaan siihen edelliseen markkinavoimat eivät tätäkään asiaa kyllä kysele

hyviin tavoitteisiin voitaisiin päästä ja siksi edustaja viitasen määräraha aloite kannattaa hyväksyä

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides yhdeksättä

pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides yhdeksättä kaksituhattaviisitoista pidettävään